ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia antti rinne on pyytänyt vapautusta suomen pankin tilintarkastajien jäsenyydestä puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia lauri ihalainen on pyytänyt vapautusta suomen pankin tilintarkastajien varajäsenyydestä puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia kht tilintarkastaja tom sandell on pyytänyt vapautusta suomen pankin tilintarkastajien jäsenyydestä puhemiesneuvosto puoltaa

pyyntöä ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia kht tilintarkastaja pauli vahtera on pyytänyt vapautusta suomen pankin tilintarkastajien varajäsenyydestä puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

arvoisa rouva puhemies tässä hallituksen esityksessä on kolme pääkohtaa rajavartiolaitoksen virkojen eroamisikäsäännökset muutetaan vastaamaan jo tehdyn eläkeuudistuksen mukaista eläkkeelle siirtymisen myöhentämistä rajavartiolaitoksen lentävän henkilöstön palvelusitoumukset sidotaan selkeämmin sitoumuksen tarpeellisuuteen annetun koulutuksen ja sitouttamistarpeen perusteella ja kolmantena kohtana on lainsäädäntöön tehdään eurooppalaista raja ja merivartiostoa koskevasta uudesta eu asetuksesta

tulee korottaa eläkeuudistusta vastaavasti eli kolmella kuukaudella vuotta kohden kunnes kahden vuoden myöhennys on saavutettu jotta eläkeuudistus koskisi yhdenvertaisesti kaikkia henkilöstöryhmiä on perusteltua korottaa vastaavalla tavalla myös rajavartiolaitoksen ylempien sotilasvirkojen ja lentäjien eroamisikiä yhdenvertaisuussyistä korotettaisiin myös niin sanottujen vanhojen siirtymäsäännösten piiriin kuuluvien noin sadan siviilivirkamiehen eroamisikää näin eläkkeelle siirtymisen myöhentäminen koskisi kaikkia rajavartiolaitoksen henkilöstöryhmiä lakiuudistus on eduskunnan vuonna kaksituhattaviisitoista hyväksymän julkisten alojen eläkelain toimeenpanoa eroamisikien korottaminen on siis tekninen muutos joka johtuu jo voimaan tulleesta uudesta eläkelainsäädännöstä eläkelain voimaanpanon seurannaisvaikutukset pienenevään ammattireserviin ja töissäjaksamiseen on puntaroitu eduskunnassa jo aikaisemmin nämä rajavartiolaitoksen virkojen eroamisikiin ehdotetut muutokset vastaavat puolustusvoimien virkojen eroamisikiin ehdotettuja muutoksia joita

esityksen hallitus antoi eduskunnalle huhtikuun alussa arvoisa puhemies toiseksi rajavartiolaitoksen palvelusitoumuksista joita tämä lakiesitys myöskin koskee rajavartiolaitoksen lentävän henkilöstön palvelusitoumusten suhteen työnantajalla on oikeus harkita sitoumuksen tarpeellisuus koulutuksen ja sitouttamistarpeen mukaisesti palvelusitoumus rajoittaa virkamiehen irtisanoutumismahdollisuutta tämän vuoksi palvelusitoumus tulee vaatia vain kun virkamiehelle on annettu koulutus ja kun sitoumus on tarpeellinen virkamiehen palveluksessa pysymiseksi

ole vaikutusta rajavartiolaitoksen virkamiehen palkkaus määräytyy tarkentavan virkaehtosopimuksen perusteella ja mukaisesti sitten arvoisa puhemies esityksen kolmas pääkohta on eurooppalainen raja ja merivartiosto jota koskeva uusi asetus tuli voimaan viime vuoden lokakuussa

eli frontex ja rajaturvallisuudesta vastaavat jäsenvaltioiden viranomaiset eurooppalaisella raja ja merivartiostolla pyritään varmistamaan eurooppaan yhdennetty rajaturvallisuus ulkorajoilla jotta ulkorajojen ylittämistä voidaan hallita tehokkaasti asetus antaa uusia keinoja ulkorajojen valvonnan tehostamiseksi kunkin jäsenmaan rajaturvallisuutta ja sen mahdollisia haavoittuvuuksia arvioidaan eu tasolla tarvittaessa maa voidaan velvoittaa vastaanottamaan rajavalvonta apua jopa vastoin sen omaa näkemystä jos maan ei katsota selviävän ongelmasta yksin lisäksi frontexin roolia vahvistetaan palautustoimintojen koordinoijana rajavartiolaitos osallistuu tänä vuonna frontexin koordinoimiin yhteisoperaatioihin noin kahdenkymmenen henkilötyövuoden panoksella tässä on mukana muun muassa vartiolaiva merikarhun osallistuminen pitkäkestoiseen operaatioon monikansallisella yhteiseurooppalaisella miehistöllä suomen osuus nopeita rajainterventioita varten kootusta tuhannenviidensadan henkilön poolista on kolmekymmentä henkilöä nämä kolmekymmentä henkilöä tulevat rajavartiolaitoksesta uusi asetus edellyttää muutoksia nykyisiin lakeihin rajavartiolaissa säädettäisiin kansallisesta päätöksenteosta silloin jos suomi velvoitettaisiin vastaanottamaan frontexin koordinoimaa rajavalvonta apua ilman omaa pyyntöään tilanne on hyvin epätodennäköinen mutta jos näin kävisi valtioneuvoston yleisistunto päättäisi toimenpiteistä asiassa

merivartiostoasetuksen mukaan frontex alkaa koordinoida tehokkaammin palauttamiseen liittyvien jäsenvaltioiden toimia niin pakkotoimin tapahtuvaa palauttamista kuin vapaaehtoistakin paluuta toimissaan frontex kunnioittaa perusoikeuksia ja kansainvälistä oikeutta jäsenvaltion on asetettava asiantuntijoita viraston saataville pakkotoimin tapahtuvan palauttamisen saattajien reserviin poliisi tulee ilmoittamaan kuusi asiantuntijaa tähän saattajien reserviin myös yhdenvertaisuusvaltuutetun edustajat osallistuvat pakkotoimin tapahtuvan palauttamisen valvojien reserviin on huomattava että frontexin koordinoimat palautukset eivät kokonaan korvaa suomesta tapahtuvia palautuksia vaan luovat palautuksiin yhden uuden mahdollisuuden

arvoisa rouva puhemies kiitos ministerille esittelystä hallituksen puoliväliriihen kärkinähän olivat sivistyksen koulutuksen ja työllisyyden ja kasvun rinnalla turvallisuus ja tässä esityksessä käsitellään nyt rajavartiolaitosta ja muun muassa ulkorajojen valvonnan ja päätöksentekoprosessin

sellaisissa tilanteissa kun ulkorajavalvontaan tarvittaisiin yhteisiä voimia lisää tämä on erittäin myönteistä että näitä asioita nyt eduskunnan käsittelyyn tuodaan

missä myös rikostorjunnasta on kyse ovat sukua toisilleen haluan kiittää ministeri risikkoa puoliväliriihen hyvistä toimenpiteistä tämän sisäisen turvallisuuden ja ja myös ulkoisen turvallisuuden osa alueella turvallisuuteenhan lisätään edelliseen kehykseen verrattuna nyt merkittävästi

pystymme varmistamaan muun muassa uusien nopeammin reagoivien joukkojen toiminnan ja tähän kokonaisuuteen lisätään myös määrärahoja rajavartiolaitokselle kahdeksan miljoonaa euroa mikä varmasti tulee nyt enemmän kuin tarpeeseen kuten myös poliisille tulevat lähes kolmenkymmenenviiden miljoonan euron lisämäärärahat samaa kokonaisuuttahan ovat tietysti myös suojelupoliisille tulevat kolme pilkku viisi miljoonaa euroa samaan aikaan myös poliisin armeijan ja nyt käsittelyssä olevan rajavartiolaitoksen ja suojelupoliisin yhteistyötä lisätään ja toimintatapoja uudistetaan ja näin se on että tilanne on muuttunut hyvin nopeasti ja meidän pitää pitää lainsäädäntö ajan tasalla

puhemies edustaja heinosen tavoin tervehdin ilolla hallituksen päätöksiä puoliväliriihessä siitä että nyt todella saatiin näitä erittäin merkittäviä ja tärkeitä lisäpanostuksia sisäiseen turvallisuuteen kiitos siitä koko hallitukselle

jotka nyt nousevat että rajavartiolaitoksella on tällä hetkellä palveluksessaan noin kaksituhattakolmesataa ammattisotilasta ja kriisitilanteessa laitoksen tarvitsemista johtajista noin kaksikymmentäviisi prosenttia on reservissä nyt tämän muutoksen myötä ollaan puuttumassa nimenomaan tähän suorituskykyyn silloin sodan ajan tilanteessa esityksessä todetaan että muutoksen vaikutukset rajavartiolaitoksen sodan ajan joukkojen suorituskykyyn pyritään minimoimaan kouluttamalla soveltuvia asevelvollisia sodan ajan joukkojen johtajiksi olisin kysynyt ministeriltä miten tämä koulutus käytännössä toteutetaan miten siihen valikoidaan ja millaiset kustannusvaikutukset sillä

arvoisa rouva puhemies tässä esityksessä nämä kaksi pääkohtaa ovat tavallaan teknisluontoisia koska näistä eläkeikien pidentämisistä on jo aiemmin päätetty ja on on selvää että silloin myös

ja siihen liittyvään lainsäädäntöön tulee puuttua mutta suurin kysymys mielestäni koko tässä esityspaketissa on nimenomaan tämä lainsäädäntö koskien eurooppalaista raja ja merivartiostoa joka rakennetaan ja on rakennettu tämän frontexin päälle ja ministeri sivusikin jo tätä poikkeuksellista ja itse asiassa epätodennäköistäkin tilannetta jossa velvoitettaisiin jäsenmaata ja ja myös mahdollisesti suomea vastaanottamaan viraston koordinoimaa tukea alueelleen ilman omaa pyyntöä ilman valtioneuvoston tai rajavartiolaitoksen pyyntöä ja tässä liikutaan tietenkin valtiollisen itsenäisyyden kannalta hyvin herkällä alueella koska itsenäisen valtion tehtävä on vastata omista rajoistaan ja se päätösvalta tulee hyvin tiukasti tietenkin itsenäisellä maalla pitää on on tietenkin ymmärrettävää että näitä hyvin poikkeuksellisia tilanteita voi tulla mutta jäin sitä pohtimaan onko tarkoituksenmukaista että näin vakavassa tilanteessa vain valtioneuvoston yleisistunto sitten ottaisi kantaa tähän päätökseen eikä se tulisi lainkaan eduskuntaan koska on kuitenkin kysymys hyvin keskeisestä ja tärkeästä itsenäisen valtion päätösoikeudesta

arvoisa puhemies kiitän edustaja räsästä tärkeän asian esille nostamisesta siinä kuului kokeneen sisäministerin puheenvuoro todellakin rajojen valvonta ja siitä vastaaminen on erinomaisen tärkeä suvereenin valtion perusasia ja silloin kun rajoille tulee muita henkilöitä rajavalvontaa tekemään kysymys on että se päätös pitää tehdä harkitusti ja siihen täytyy olla vahvat perusteet itseänikin askarruttaa se

tämä sellainen asia jossa on perusteltua että valtioneuvoston päätös riittää vai pitäisikö lähteä siitä että tällaisille päätöksille pitää saada myös eduskunnan hyväksyntä monissa ulko ja turvallisuuspolitiikan asioissa meillä on säädetty aika tarkka menettely eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan ja suuren valiokunnan pitämisestä ajan tasalla ja myös heidän kannan ottamisesta ennen kuin suomi ottaa omia kantojaan sitten jos otetaan kanta jossa tänne tuodaan ulkomaalaisia auttamaan rajojen valvonnassa niin se on paljon pidemmälle menevä kanta kuin joku poliittinen lausunto euroopan unionissa toivonkin että valiokunnat tätä asiaa käsitellessään pohtivat tämän asian hyvin huolella myös siitä näkökulmasta mikä on kansanvallassa eduskunnan asema meillähän on parhaillaan tarkastusvaliokunnassa käsittelyssä eduskunnan budjetti ja valvontavaltaa koskeva kokonaisuus siihen on tehty tutkimustyötä jossa on käyty lävitse eduskunnan budjetti ja valvontavallan rajojen muutoksia ja aika lailla on oltu huolissaan siitä miten kansan valitsemien päättäjien vaikutus voi toteutua ja ja kuinka paljon valtaa eri syistä katoaa muualle tässä on jälleen yksi sellainen asia jota sietää miettiä että meneekö tämä niin kuin on esitetty vai onko

rouva puhemies minun mielestäni tämä keskustelu mitä nyt käydään on hyvin tärkeä itsekin pitkäaikaisena kansanedustajana hyvin usein olen pohtinut eduskunnan valtaa sen vuoksi mielestäni tämä esitetty ajatus siitä että myös tässä pohdinnassa nyt kun valiokuntaan asia lähtee tältä näkökulmalta käytäisiin vielä läpi tämä tilanne on hyvä näin näppituntumalta en tunne yksityiskohtia voisin helposti olettaa olevani valiokuntakuulemisessa sitä mieltä että eduskunnan olisi syytä tällaiset ratkaisut kuitenkin sitten tehdä mielestäni tämä on iso tärkeä kysymys ja luotan siihen että tätä valiokunnassa katsotaan nimenomaan tästä eduskunnan vallan näkökulmasta muutama sana rajavartiolaitoksen tilanteesta ja resursseista mehän olemme hallinto ja turvallisuusjaostossa jatkuvasti samoin kuin sosiaalidemokraatteina kantaneet huolta tietystä rahasummien pienuudesta rajavartiolaitos suojelupoliisi ja poliisi ne ovat tuttuja asioita mistä tässä salissakin olemme useasti puhuneet oli erittäin hyvä että jo tovi ennen kehystä muutamia viikkoja aikaisemmin kun kävimme keskustelua ministeri silloin esimerkiksi näihin poliisin määriin kiinnitti huomiota

kahta kun vertasi kävi niin että määritellään suusanallisesti tavoitteita esimerkiksi useammasta poliisista kuin sitten määrärahat olisivat antaneet perään ja siihen nähden tietenkin on äärimmäisen tärkeää että näitä lisäyksiä niin poliisille rajavartiolaitokselle kuin supollekin on tehty mutta kuten täällä viimeksikin taidettiin puhua oliko viime viikolla niin koskaanhan nämä resurssit eivät välttämättä kyllin riittäviä ole ja silloinhan nostimme esille muun muassa tämän täydennyspoliisikysymyksen tietenkin on sitten varmasti hyvä mainita tässä kun tuolla jaostossa olemme kuulleet että huoltahan on ollut sitten myös hätäkeskuslaitoksesta ja sen resursseista ja varmasti näistäkin asioista pohdintaa on

arvoisa puhemies tietysti tästä löytää hyvinkin yhteyden tähän kansainvälisen avunannon ja ja avun vastaanottamisen lainsäädäntöön johon ainakin julkisuudessa olleiden keskustelujen pohjalta on etsitty myös tähän kiireellisyystilanteeseen tietynlaista parlamentaarista katetta eli järjestelmää että myös eduskunta tulisi kuulluksi ja se on varmasti hyvinkin myös tässä kohdassa joka aikanaan sai jonkin verrankin julkista huomiota juuri sen takia että tämähän lähtee niin kuin ministeri sanoi mallista jossa apua annettaisiin ilman vastaanottajan pyyntöäkin oikeastaan haluaisin tähän hivenen kuulla olisiko tämäntyyppinen tuki minkälaisessa tilanteessa mahdollisesti tulossa käyttöön ja tarkoittaako tämä yksinkertaisesti sitä että siitä ei voisi kieltäytyä eli olisiko tämä lähinnä tällainen läpihuutopäätös siinä vaiheessa jos se

koskeva asetus on hyvä että eu yhdessä pyrkii vahvistamaan ulkorajojen turvallisuutta ja valvontaa se on nyt noussut esille lähinnä tämän muuttoliikekriisin yhteydessä että tällainen tarve on ja tähän nyt yhteisin eurooppalaisin toimin vastataan ja suomi omalta osaltaan tämän täytäntöön panee meillekin tällä voi olla merkitystä koska suomi on yksi niitä eu jäsenmaita joilla on pitkä eun ulkoraja tässä tietysti herättää nyt mielenkiintoa useissa edustajien puheenvuoroissa on kiinnitetty huomiota siihen että suomikin voitaisiin velvoittaa vastaanottamaan frontexin apua rajaturvallisuuteen liittyen vaikkakaan emme itse olisi tällaista avunpyyntöä esittäneet tällekin on olemassa tausta se on muualta euroopasta tällainen mahdollinen hypoteettinen tilanne jota varten tämä asia on näin säädetty mutta kun ei tiettyä maata kohden voida tällaista tehdä niin se koskee silloin kaikkia kun nyt puhemies on menossa lähetekeskustelu niin pyytäisin kuitenkin ministeriä vielä hieman avaamaan tätä mahdollista tilannetta jossa voitaisiin velvoittaa jäsenmaa vastaanottamaan frontexin ja tämän yhteisen raja ja merivartioston apua ilman jäsenmaan omaa tahtoa mikä tämä tilanne olisi mikä se olisi suomen kannalta ja ja kuinka me sen kanssa sitten menettelisimme puhemies ministeri esittelypuheenvuorossaan viittasi myös siihen että tätä uutta raja ja merivartiostoa käytetään näitten turvapaikanhakijoitten palauksiin kysyisin siihen liittyen onko varmasti varmistettu se että että nämä toimenpiteet ovat sopusoinnussa kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia ajatellen ja menettelyt jo etukäteen kaikille tiedossa että ne ovat inhimillisiä ja humaaneja ja täyttävät kaikki korkeimmatkin vaatimukset

vaikuttamaan niin että että ammattisotilasreservi pienenee noin neljäkymmentä prosenttia mikä on ministerin arvio tästä rajavartiolaitoksen rajan puolella ja minuakin kiinnostaa niin kuin edustaja kärnä tuossa aikaisemmin totesi mitä seuraamusvaikutuksia on nimenomaan tähän tehtävä ja koulutuskiertoon ja virkauran vaiheisiin tärkeämpää tässä keskustelussa on ollut ehkä enemmän kuin tämä eläkeikäkeskustelu nimenomaan tämä sodanajan tilanne ja minkälainen koulutettu määrä meillä on sekä ammattijohtajia että sitten reservissä olevia johtajia painetta tulee sekä puolustusvoimien puolella että rajan puolella tähän koulutukseen jatkossa

arvoisa puhemies olisin jatkanut tätä hyvää pohdiskelua jonka edustajat räsänen ja heinäluoma aloittivat ja kiitos ministerille myöskin esittelystä todellakin tämä ehkä sattuu nyt erityisesti aikaan jolloin mietimme myöskin omia puolustus ja avunantoratkaisujamme ja totta kai rajavartiotoiminnalla ja merivartiotoiminnalla on suora yhtymäkohta myöskin maanpuolustukseen ja olemme osa eun ulkorajoja ja nämä ovat meillekin tärkeitä asioita mutta kyllä tässä tietysti herää se kysymys että jos joku ei apua pysty pyytämään tai halua pyytää niin joko hänen rakenteensa ovat niin luhistuneet että hän ei enää pysty sitä pyytämään tai sitten hän on haluton tätä apua pyytämään tapauksissa joissa taho on haluton pyytämään ja saa saa apua ilman pyytämistä hän ehkä alkaa toimia tätä apua vastaan siihen sisältyvät jopa tällaiset suuremmat työturvallisuusriskit ja ja tämäntyyppiset jotka pitäisi tässä ottaa huomioon mielellään kuulisin myöskin ministerin ajattelua tästä kun tätä avun antamista ja vastaanottamista on ulkoasiainvaliokunnassa pohdittu on käyty näitä käytännön keissejä läpi että mikä olisi se tilanne ja uskon että tämäkin asia missä mahdollisissa tilanteissa tällaiset pykälät ajankohtaistuisivat

tämän eduskunnan yhteiskäsityksen näkökulmasta nykyisten puolustus ja turvallisuusratkaisujen suhteen tuntuu siltä osin turvallisuusnäkökulmasta hiukan epäilyttävältä että syntyisi tilanne jossa joku ei apua pyytäisi mutta me silti haluaisimme apua antaa minkälainen tällainen tilanne olisi suomen etujen näkökulmasta

voisiko siis syntyä aidosti tilanne jossa me haluaisimme antaa apua jollekin joka sitä ei haluaisi ottaa vastaan siihen kai liittyisi meidän kannalta aika iso turvallisuuspoliittinenkin uhka joten tuntuu kyllä siltä että tämä saattaisi olla juuri se puoli mikä mikä sitten olisi syytä erityisen huolella eduskunnassa tarkistaa ja myöskin mikä olisi se menettely että näin sitten lopulta lähdettäisiin tekemään minkälaisen poliittisen arvion tuloksena näin tapahtuisi

on käyty erinomaista keskustelua itse näen asian niin että kun olemme päättäneet olla osa euroopan unionia kun olemme menneet mukaan schengeniin ja kun meillä on yhteinen rajavalvonta euroopassa niin on äärettömän tärkeää että pidämme huolta sen järjestelmän kestävyydestä mikäli joku maa kieltäytyy täyttämästä tällä sopimuksella maille osoitettuja velvoitteita on tietysti selvää että jollakin tavalla jäsenmaiden tulee tähän puuttua ja varmistaa että että se rajavalvonta pitää ja että ulkorajat todella pitävät ymmärrän kyllä sen problematiikan että on on haastavaa lähteä määrittelemään milloin aletaan antaa apua sellaiselle valtiolle joka ei ei sitä välttämättä itse ole pyytänyt toinen vaihtoehto tietysti on euroopassa sulkea kunkin valtion omat ulkorajat mutta itse en kyllä näe tätä kestävänä menettelynä

arvoisa puhemies edustaja kärnä viittasi kysymykseen että mitä sitten tehdään jos ulkoraja vuotaa yksi vaihtoehto todellakin on lähettää apua mutta niin kuin on todettu aika pulmallista on jos sitä apua ei toivoteta tervetulleeksi mielestäni luontevampi lähtökohta tällaisessa tilanteessa että joku schengen alueeseen kuuluva maa ei täytä rajavelvollisuuksiaan on sitten se että se ei voi olla osa schengeniä tai schengen tilapäisesti tämän maan osalta keskeytetään se on looginen selkeä ja ja mahdollinen ei tietenkään ongelmaton sekään mutta tuntuisi huomattavasti viisaammalta tieltä kuin ajatus että jostain karauttaa semmoisia joukkoja paikalle joita ei ole kutsuttu puutun vielä tähän toiseen asiaan joka tässä on ollut esillä joka koskee reservikysymystä tästähän puhuimme aikaisemmin puolustusvoimain henkilöstön puolella siinä oli huoli siitä miten reservitarpeet voidaan täyttää olosuhteissa joissa eläkeiät nousevat ja sitä väkeä joka aikaisemmin meni eläkkeelle voitiin käyttää useita vuosia reservissä ei enää samalla tavalla ole tämä sama kysymyshän koskee väistämättä myös rajavartiolaitoksen toimintaa ja sen takia pyytäisinkin ministeriltä selvitystä millä tavalla rajavartiolaitoksen kouluttaman reservin nimenomaan upseerireservin

arvoisa rouva puhemies näen sinänsä perustelluksi yhteiset pelisäännöt schengen alueella ja on itse asiassa hyvin vaikea edes kuvitella sellaista skenaariota jossa suomi jouduttaisiin velvoittamaan ottamaan rajavalvontaansa tukea ilman suomen omaa pyyntöä valtioneuvoston tai rajavartiolaitoksen pyyntöä mutta jotakin tilannetta vartenhan näitä sääntöjä ja asetuksia on tehty ja sen takia mielestäni on hyvin tärkeää miettiä myös ne menettelyt läpi millä tasolla ja millä tavalla näissä mahdollisissa poikkeuksellisissa tilanteissa meneteltäisiin tähän liittyy myös sääntö että vierailevien virkamiesten ulkopuolisten ulkomailta tulevien virkamiesten jatkossa tulisi kuitenkin toimia rajavartiolaitoksen ohjeiden mukaan ja ja suomalaisen virkamiehen läsnä ollessa eli antaa sitä tukea niin että suomalainen virkamies olisi läsnä vaikkakin tämä raja ja merivartioston

pitäisi mahdollisia poikkeuksellisia tilanteita varten olla hyvin selkeät ja mielestäni eduskunnan myös mukana mukana tässä tämä sama ongelmahan tulisi vastaan jos me joutuisimme päättämään että olemme yhdessä muiden maiden kanssa antamassa taas apua jollekin maalle joka ei haluaisi sitä apua ottaa vastaan ja silloinkin mielestäni olisi hyvä että eduskunta olisi näin näin raskaan luokan päätöksenteossa mukana
ja nyt ministeri risikko kolme

arvoisa rouva puhemies kiitoksia hyvistä kysymyksistä tässä muutamista esimerkiksi nyt reservien määrästä kun se nyt pienenee myöhentyvän eläkeiän ja ylimmän asevelvollisuusiän välinen aika reservissä ammattikoulutetuilla sotilailla lyhenee siis kaksi vuotta ja näin ollen reservin määrä pienenee neljäkymmentä prosenttia rajavartiolaitoksen osalta muutos on erityisen korostunut koska rajavartiolaitos huolehtii rajaturvallisuustehtävistä ja sotilaallisen maanpuolustuksen tehtävistä rajajoukoilla jo sotaa alemman asteisissa kriiseissäkin joissa koulutettujen reservien käyttö korostuu palveluksessa olevien ammattisotilaiden määrää ei voida kasvattaa pienenevä ammattikoulutettujen sotilaiden määrä joudutaan korvaamaan varusmiespalveluksen suorittaneilla noin yksi vuotta vuotta koulutusta saaneilla ja kertausharjoitetuilla reserviläisillä joilla on siis maksimissaan sata vuorokautta kertausharjoituspäiviä tällä ei kuitenkaan saavuteta samaa suorituskykyä kuin ammattihenkilöstöä käyttämällä

kuka päättää siitä että frontex auttaa jos ei sitä alun perin itse haluttaisi todellakin jäsenvaltio voidaan neuvoston päätöksellä velvoittaa vastaanottamaan frontexin koordinoimaa rajaturvallisuusapua vaikka jäsenmaa ei itse sitä pyydäkään tämä voisi tapahtua silloin kun jäsenvaltion ulkorajan valvonnassa on puutteita eikä puutteita korjata ja ne aiheuttavat vaaraa schengen järjestelmän toimivuudelle jokainen meistä ymmärtää että tämä on erittäin äärimmäinen tilanne ja kun näin äärimmäinen tilanne tulee meillä pitää olla toimintamahdollisuus ja se että meillä oikeasti pystytään sitten asia saamaan hallintaan täällä oli puhetta siitä miten tällainen päätös sitten tehtäisiin nythän se on täällä valtioneuvoston päätöksellä tässä hallituksen esityksessä mutta minun mielestäni on erittäin tervetullutta että käytte täällä eduskunnassa keskustelun sitten ja otatte esimerkiksi rajavartiolaitoksella näitä esimerkkejä miten tämäntyyppinen tilanne voisi eskaloitua ja myöskin mietitte sitä onko siinä aikaa kaikissa tapauksissa sitten eduskunnan päätöstä saada ymmärrän että että nämä ovat hyvin vaikeita päätöksiä sitten tuosta palautustoiminnasta vielä totean että kysymyshän on nimenomaan lainvoimaisen kielteisen päätöksen saaneen turvapaikanhakijan palautuksista ja tämähän on meillä tälläkin hetkellä jo käytäntö elikkä frontex auttaa näissä palautuksissa ja ja sitä on tarkoitus nyt sitten edelleen jatkaa frontexilla on aikaisemmin ollut enemmänkin tällainen koordinaatiorooli ja nyt tällä lailla vahvistetaan frontexin roolia

palautusoperaatioita palautustoimintayhteistyötä varten muodostetaan henkilöstöreservi palautus ja hotspot toimintaa varten ja hotspotilla tarkoitetaan siis rekisteröintikeskusta jossa laittomat maahantulijat identifioidaan ja rekisteröidään sekä heille suoritetaan tarvittavat rekisteritarkastukset

arvoisa puhemies myös minä haluan kiittää ministeriä tuosta vastauksesta on erittäin tärkeätä käydä läpi ne menettelyt että jokainen ymmärtää mitä siitä seuraa mikäli tämä lakiesitys hyväksytään tänne voitaisiin lähettää yhteisellä päätöksellä eun rajavalvontaviranomaisia siis ei keitä tahansa vaan yhteisen euroopan unionin toimivaltaisia rajavalvontaviranomaisia tätä asiaa on syytä pohtia totta kai suomen omasta intressistä käsin meille tämä on merkityksellinen kysymys kuten sanottu olemme yksi jäsenmaa jolla merkittävä ulkoraja on mutta näkökulmasta mitä me tällä saamme yhteisesti eun hyväksi ja mitä seurauksia sillä sitten olisi että tällaista menettelyä ei mahdollistettaisi kokemukset vuodelta kaksituhattaviisitoista ovat paljonpuhuvia ja siitä tämä johtopäätös yhteisestä raja ja merivartiovirastosta ja sen toimivaltuuksista on tehty eli tätä on pohdittava sekä suomen oman kansallisen intressin näkökulmasta että yhteisen eurooppalaisen turvallisuusintressin näkökulmasta puhemies ministeriltä vielä haluaisin kysyä tästä kun te puhuitte pitkään tästä turvapaikanhakijoitten palauttamisesta ja siihen liittyvästä frontexin toimivallasta

teidän nähdäksenne nyt tällä uudella raja ja merivartiostolla riittävät edellytykset puuttua jo ikään kuin ennalta koska tämän hetken tilannehan on se murheellinen tilanne että turvapaikanhakijoita kiikkerillä aluksilla välimeren ylitse saapuu ja valitettavan moni menehtyy tuolla matkalla onko nyt tämän jälkeen tällä uudella viranomaisella edellytyksiä puuttua siihen niin että yhä harvempi eurooppaan hakeutuva turvapaikanhakija menettäisi tällä matkalla henkensä
mikäli ministeri risikko haluatte vastata yksi minuutti
arvoisa puhemies oli tärkeä kysymys tuo pystytäänkö puuttumaan ennalta sehän tässä kaikkein tärkeintä olisi että me pystyisimme ennakolta puuttumaan tähän meillä on nyt muun muassa tämä kansainvälinen frontexin yhteinen operaatio käynnissä jossa myöskin meidän rajavartiosto on mukana jossa yritetään auttaa nimenomaan siellä näillä kiikkerillä veneillä liikkeellä olevia ja todella jopa ihmiskaupan uhreja siitä syystä olen todella ylpeä siitä että suomalaista osaamista on nyt tuolla liikkeellä ja saamme koko ajan sieltä tietoa voisimmeko me tehdä vieläkin enemmän sen eteen että niin ei kävisi tietysti aina se paikalla auttaminen ja tällaisen toiminnan myöskin rikollisen toiminnan estäminen on yksi frontexin tehtävä ja hienoa että suomi on siinä mukana

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto

arvoisa rouva puhemies hallituksen esityksellä säädettäisiin uusi laki rikostorjunnasta rajavartiolaitoksessa rajavartiolaista esitetään erotettavaksi rikostorjuntaa koskevat säännökset ihan omiksi laeikseen laeikseen rajavartiolaitoksen rikostorjuntaan ei esitetä merkittäviä muutoksia kysymys on ennemminkin siitä että rajavartiolaitoksen rikostorjunnan toimintavaltuuksia koskevat säännökset saadaan nykyistä täsmällisemmiksi ja selkeämmiksi rajavartiolaitoksen rikostorjunnan painopiste on rajaturvallisuuden ylläpitämiseen liittyen schengen ulkorajan ylittävässä liikenteessä erityisesti laittomaan maahantuloon liittyvien rikosten torjunnassa lisäksi rajavartiolaitos valvoo muun muassa vesiliikennelain metsästyslain ja kalastuslain noudattamista

valvoo siellä lähinnä kuljettajien ajokuntoisuutta ja ajoneuvojen liikennekelpoisuutta muissa asioissa joudutaan pyytämään poliisilta virka apua tai poliisin pyyntöä

sakotus rajavartiolaitoksen toimesta tämä ei ole perusteltua viranomaisresurssien tarkoituksenmukaisen käytön kannalta jatkossa rajavartiolaitos voisi valvoa etenkin liikennesääntöjen ja liikenteen ohjauslaitteiden noudattamista rajanylityspaikoilla

nykyään rajavartiolaitos voi käyttää televalvontaa selvittääkseen törkeän laittoman maahantulon järjestämistä ja siihen liittyvää ihmiskauppaa törkeää metsästysrikosta ja törkeää laittoman saaliin kätkemistä

uuden lakiehdotuksen rikostorjunnasta rajavartiolaitoksessa toivotaan tulevan voimaan ensi vuoden alusta kiitos

arvoisa rouva puhemies esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki rikostorjunnasta rajavartiolaitoksessa

aina ensisijaisesti rajajärjestyksen tai rajaturvallisuuden ylläpitämiseen tähän liittyvät ne toimenpiteet joilla pyritään estämään valtakunnan rajan ja ulkorajan ylittämisestä annettujen säännösten rikkominen ja rajat ylittävästä henkilöliikenteestä yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle aiheutuvat uhat sekä torjumaan rajat ylittävää rikollisuutta ja varmistamaan rajanylityksen turvallisuus rajavartioston tehtävät ovat erittäin vaativia ja luovat osaltaan turvallisuutta meille kaikille onneksi hallitus on puoliväliriihessä ymmärtänyt lisätä rajavartiolaitoksen määrärahoja noin kahdeksalla miljoonalla eurolla muun muassa ulkorajoilla tehtävien tarkastusten tehostamiseen vuonna kaksituhattakahdeksantoista mielestäni myös koko rajavartiostoa koskeva säästöohjelma tulisi keskeyttää turvallisuudesta ei tule tinkiä poliisilla tullilla ja rajavartiostolla on paljon yhteisiä tehtäviä erityisesti valtakunnan rajan läheisyydessä ptr yhteistoiminnasta annetun lain toisen pykälän ensimmäisen momentin mukaan ptr viranomainen voi pyynnöstä suorittaa toisen ptr viranomaisen tehtäväalueeseen kuuluvan yksittäisen rikostorjuntaan liittyvän toimenpiteen toisen ptr viranomaisen tehtäväalueeseen kuuluvan toimenpiteen suorittava viranomainen saa kuitenkin käyttää ainoastaan niitä toimivaltuuksia joita sillä on omalla tehtäväalueellaan sille kuuluvissa rikoksentorjuntatehtävissä saman lain seitsemännen pykälän kolmannen momentin mukaan ptr viranomaisen edustajalla on oikeus osallistua ptr tiedonhankinta ja tutkintaryhmässä ryhmänjohtajan johdon ja tarpeellisen valvonnan alaisena sellaisten tiedonhankinta ja tutkintatoimenpiteiden suorittamiseen joihin kyseisen ptr viranomaisen edustaja on toimivaltainen omalla tehtäväalueellaan kyseiselle ptr viranomaiselle kuuluvissa rikoksentorjuntatehtävissä rajavartiolain a pykälän kolmannen momentin mukaan rajavartiomiehellä on ptr lain mukaisessa tiedonhankinta ja tutkintaryhmässä oikeus käsitellä sellaisia tietoja jotka on hankittu menetelmällä jota ei ole rajavartiomiehen käytettävissä mielestäni tällaista poliisin tullin ja rajavartioston yhteistoimintaa ja toimivaltuuksien käyttöä olisi entisestään helpotettava koska maali on yhteinen eli rikollisuuden torjunta rajavartiolain kahdennenkymmenennen pykälän mukaan rajavartiosto valvoo rajanylityspaikoilla kuljettajien ajokuntoisuutta ja ajoneuvojen liikennekelpoisuutta rajavartiomiehellä on oikeus rajanylityspaikoilla valvoa myös tieliikenteen sosiaalilainsäädännön noudattamista kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain noudattamista ajoneuvolain säännösten noudattamista vaarallisten aineiden kuljetuksien valvontaa ynnä muuta

pykälän toisessa momentissa ja a pykälässä säädetään rajavartiomiehen toimivaltuuksista liikennevalvonnassa rajavartiomiehellä on liikenteen valvontaan liittyvissä virkatehtävissään toimivalta ajoneuvon pysäyttämiseen ja tarkastamiseen sekä vaatia ajoasiakirjat esitettäväksi sekä oikeus puuttua ajoneuvon kuormaamiseen ja tarvittaessa estää ajoneuvon käyttäminen sekä oikeus valvoa suojakypärän käyttämistä koskevien säännösten noudattamista vielä tieliikennelain säädetään ajoneuvon kuljettajan ajokunnon valvonnasta pakkokeinolain yhdeksän luvun toisen pykälän toisen momentin nojalla rajavartiomiehellä on tehtävässään oikeus määrätä moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettaja tai muussa rikoslain kahdessakymmenessäkolmessa luvussa tarkoitetussa tehtävässä toimiva henkilö kokeeseen joka tehdään tämän mahdollisesti nauttiman alkoholin tai huumaavan aineen toteamiseksi hieman ongelmia on tuottanut se että jostain syystä tuo kuljettajalle tehty puhalluskoe on tehty poliisin pyynnöstä pääteillä kolaripaikalla kaukana valtakunnan rajasta varsinaisen toimialueen ulkopuolella tällöin on monesti jouduttu kutsumaan lopulta poliisi hoitamaan tehtävä loppuun toki rajavartiolain kahdennenkymmenennenensimmäisen pykälän mukaan rajavartiolaitos voi yksittäistapauksessa päällystöön kuuluvan poliisimiehen pyynnöstä suorittaa sellaisia kiireellisiä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tarpeellisia poliisilain ja kolmessa luvuissa tarkoitettuja poliisin toimenpiteitä joita poliisi ei voi viipymättä suorittaa arvoisa rouva puhemies ajokorttilain seitsemännenkymmenennen pykälän perusteella rajavartiomies voi myös rajavalvontaa suorittaessaan ja muun virkatehtävänsä yhteydessä määrätä ajo oikeuden haltijan väliaikaiseen ajokieltoon ja ottaa ajokortin haltuunsa mielestäni tämä oikeus tulee myös jatkossa varsinaisen toimialueen ulkopuolella säilyttää niukoilla resursseilla kamppailevalle rajavartiostolle mahdollisuudet valvoa tieliikennettä jo pelkästään rajanylityspaikoilla ovat rajoitetut monesti valvonnassa joudutaan pyytämään poliisilta virka apua tai poliisin pyyntöä suorittaa sakotus rajavartiolaitoksen toimesta tällaista toimintaa ja rajoitettuja toimivaltuuksia ei voida millään tavoin pitää viranomaisresurssien tarkoituksenmukaisen käytön kannalta perusteltuna kuten ministeri juuri äsken kertoi varsin usein ptr toiminnassa rajavartioston henkilöstö on mukana esimerkiksi raskaan liikenteen valvonnassa myös muualla kuin rajanylityspaikan välittömässä läheisyydessä tällöin heidän on liian suppea ja rajoitettu ja tältä osin toimivaltaa olisi lisättävä mielestäni rajavartiolaitoksen tieliikenteen valvonnan toimivaltuuksia tulisi laajentaa rajanylityspaikoilla rajan läheisyydessä sekä pääteillä ja tämä hallituksen esitys on siten oikeansuuntainen

arvoisa puhemies tämähän on pääsääntöisesti erittäin kannatettava ja hyvä paketti joka järkevöittää kyllä toimintaa suhteessa voimassa olevaan lainsäädäntöön

on on tullut esille että tässähän rajavartiolaitoksen tehtäväkenttää jonkun verran laajennetaan liittyen tähän liikennevalvontaan ja merilain valvontaan mikä varmasti on ihan perusteltua mutta on hyvä muistaa samassa tilanteessa että ei myöskään laajennuksia tule tehdä niin että ydintoiminta elikkä

vähentyisi kuitenkin rajavartiolaitoksella tulee olla edelleen ne resurssit joilla se pystyy ydintehtävästään elikkä rajaturvallisuudesta ja rajavalvonnasta rajavalvonnasta selviytymään siihen nähden on kyllä ihan paikallaan kiittää hallitusta että se hieman helpotti nyt kehysriihessä rajavartiolaitoksen tilannetta varmaan edelleen siellä olisi kyllä lisätarvetta tulevaisuudessa jotta myös sitten tilanne valtakunnan rajoilla saadaan pidettyä kunnossa

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan

arvoisa puhemies suomalaiselle koulutukselle on kysyntää maailmalla ja tämän me tiedämme juuri tästä koulutusviennin mahdollistamisesta on kysymys tässäkin hallituksen eli mahdollistetaan ib lukiokoulutuksen vientiä eu ja eta maiden ulkopuolelle tärkeää on huomata se että tässähän ei mahdollisteta lukukausimaksuja tai muutoksia tähän meidän suomalaisen koulutuksen perusteeseen vaan vaan tämä on ikään kuin lisätulon mahdollisuus tällaista ib tutkintoon johtavaa tilauskoulutusta järjestäville lukioille mahdollinen tuotto sitten kohdennetaan sen lukion omaan koulutustoimintaan ja kaikki kaikki siitä sitten hyötyvät

toisen asteen koulutusvientiä edistävä työryhmä lähti nimenomaan urheilijoille suunnatusta ib koulutuksesta ja tässä on nyt laajempi näkökulma mikä on hyvä asia mutta on toki hienoa jos tämä urheilijoiden erityinen koulutustarve säilyy siellä mukana tässä yhteydessä kun lukiolain muuttamisesta keskustellaan lienee mahdollista kiittää hallitusta myös puoliväliriihessä tehdystä päätöksestä ja kirjauksesta käynnistää tällainen laajempi lukiouudistus tälle on todellakin tarvetta hallitus tekee muilla koulutusasteilla ja muilla koulutusmuodoilla uudistuksia mutta nyt on ehdottomasti lukion vuoro joten tästä kirjauksesta kiitos siinä yhteydessä varmasti myös koulutusviennin laajempia mahdollisuuksia tarkastellaan laajemmin

arvoisa puhemies askel kerrallaan kohti koulutusviennin täydellistä avaamista voi kysyä voisimmeko ottaa jopa nopeampia askeleita muun muassa australiassa on laskettu että heidän koulutusvientinsä arvo on noin kuusitoista miljardia us dollaria ja se antaa osviittaa siitä minkälaisia mahdollisuuksia myöskin suomella olisi tässä australian kohdalla on vielä kysymys hyvin pirstaleisesta järjestelmästä kun suomessa on hyvin yhdenmukainen ja voi sanoa helposti kaupallistettavissa ja tuotteistettavissa oleva koulutusjärjestelmä

vaikka on osaltaan käyty keskustelua siitä että opettajien koulutusmääriä pitäisi vähentää sanoisin mieluumminkin niin että jos me saamme koulutusvientimarkkinoita avattua suomelle niin se tarkoittaa sitä että meidän tulee harkita ja katsoa miltä osin meidän opettajien koulutusmäärät vastaavat siihen tulevaisuuteen jossa meidän on huolehdittava ennen kaikkea suomalaisten lasten ja nuorten koulutuksesta mutta yhtä lailla siitä että meillä riittää niitä ammattilaisia koulutusviennin puolella

arvoisa puhemies tämä lienee niitä hallituksen koulutusta koskevia esityksiä joita voi ottaa ilolla vastaan suomalainen koulutushan kiinnostaa maailmalla kiitos hyvin harjoitetun kansallisen koulutuspolitiikan tunnetuista puutteistaan huolimatta meillä on kuitenkin erittäin laadukas koulutus ja ja se kiinnostaa maailmalla tärkeää tässä hallituksen esityksessä nyt on se että ei tuoda näitä lukukausimaksuja lukion ib koulutus on tällaista suosittua koulutusta mutta tämä kuitenkin kohdentuu nyt vain eu ja eta maiden ulkopuolisille kansalaisille tämänhetkinen osuutensa on määrällisesti hyvinkin pieni puhumme noin noin sadasta nuoresta opiskelijasta mutta kyllä minä näen että mahdollisuuksia on merkittävään kasvuun ja kyllä minä kannustan lukioita niin kuin ammatillisia koulutuskeskittymiäkin ja koulutuksen kuntayhtymiä aktiivisesti ponnistelemaan myöskin tämän koulutusviennin

vastenmielisistä ja kipeistä koulutusleikkauksista huolimatta on kuitenkin muistettava että suomi on edelleen koulutuksen supervalta ja suomalainen on kansainvälisen kiinnostuksen kohteena tämä on erittäin hyvä päänavaus tämä lukiotason ib

sikäli on ikävää että kun tämä on tällainen päänavauslaki en tiedä ministerin kiireitä tarkalleen mutta olisi ollut suotavaa että ministeri olisi ollut itse tässä paikalla koska tämä on tietyssä mielessä on aika vaatimaton askel niin tärkeä askel tässä otetaan kun me elämme sellaista aikaa jolloin yhteiskunnan eri sektorit ovat täynnä strategioita ja hankkeita ja erilaiset strategiat ovat sitten hyllyissä pölyttymässä ja kukaan niitä ei oikein tunne ja osaa niin voi sanoa että suomalaisen koulutuspolitiikan menestys ei ole ollut jonkun hankkeen tai strategian tulos hedelmä se on ollut paljon enemmän se on ollut määrätietoisen päämäärähakuisen kansallisen tehtävän tasolla
arvoisa puhemies kyllä tässä olisi nyt ministerille paikallaan ollut olla täällä paikalla sillä harvoin kuuluu myös tältä puolen salia ylistäviä sanoja hallituksen koulutuspolitiikkaan liittyvistä lakiesityksistä tässä on nyt todellakin käsittelyssä käsittelyssä sellainen lakiesitys jota voi mielihyvin puoltaa pitkään olemme puhuneet koulutuksen kansainvälistämisestä suomen koulutusviennistä sen sisältämistä mahdollisuuksista näistä puheista kun mennään käytäntöön niin tullaan näihin asioihin muun muassa nyt tähän esitykseen joka on pieni askel mutta kuten sanottua täällä historiallinen askel kun ib luvan omaaville lukioille mahdollistetaan tilauskoulutuksen järjestäminen myös eu ja eta alueen ulkopuolisille lukio opiskelijoille tärkeä askel ja tätä tämä konkreettinen lainsäädäntö on kun näistä kauniista juhlapuheista ja kansainvälistymistä mennään sitten lainsäädäntöön se mistä olisin ministeriltä halunnut ehkä kysyä ja jätettäköön tämä nyt sitten lähetekeskustelukysymykseksi on se kuinka nyt meidän upeaa lukiokoulutusta myydään ja markkinoidaan on yksi asia tehdä mahdolliseksi ostaa tilauskoulutusta suomesta ja toinen on myydä se maailmalle se vaatii varmasti resursseja ja on hyvä tietää kuka tästä vastaa tuskin lukiot itse vai vastaako siitä opetushallitus vai kuka vai suomea muuten maailmalle vievät organisaatiot tämän on hyvä olla selvillä jotta lukioissa voidaan keskittyä siihen mikä heille on tärkeintä eli laadukkaan lukio opetuksen antamiseen muuten puhemies haluan yhtyä tuohon edustaja gustafssonin esittämään näkemykseen siinä on oltava yksiselitteinen lukko että tämä koulutusvientimahdollisuus ei avaa minkäänlaisia lukukausimaksujen mahdollisuuksia on oltava selkeä lukko että lukukausimaksuja ei suomessa tule

arvoisa rouva puhemies en tiedä missä ministeri grahn laasonen tällä hetkellä on mutta olen täysin vakuuttunut siitä että hänellä on varmasti pätevä este koska muuten mikään ei olisi pidätellyt häntä olemaan poissa tästä istunnosta jossa esimerkiksi edustaja gustafsson antoi vahvaa kiitosta ja tukea ministerin toiminnalle tämän esityksen osalta mutta itse asiasta haluan sanoa että kun me kysymme itseltämme ja toisiltamme mikä on suomen tunnetuin brändi maailmalla mikä on se asia johon te positiivisessa mielessä törmäätte joka kerta kun eduskunnan valiokunnat esimerkiksi ovat eri puolilla eurooppaa tai maailmaa niin minun oman kokemukseni mukaan se on nimenomaan suomen koulutuksen korkea taso ja laatu sen takia en itse oikein ymmärrä sitä minkä vuoksi tämä koulutusviennin mahdollistaminen on edennyt näin hitaasti

hyvin laajasti koska olen varma että suomalaiselle koulutukselle ja koulutusosaamiselle on maailmalla kysyntää lukukausimaksut kotimaisille opiskelijoille ovat aivan eri asia ja sen pelon ei pitäisi nyt hillitä meitä tässä asiassa

arvostettu edustaja zyskowicz että tässä olisi syytä päästää kahleet täysin irti ja lähteä markkinoimaan ja myymään suomalaista koulutusta voi sanoa että meillä on päästy ihan hyvin alkuun jo korkeakouluissa meillä on hyvin päästy jo jollain tavalla alkuun ammatillisella puolella lukioissa otetaan tällä kertaa yksi pieni askel mutta samaan aikaan siellä on huutava kysyntä suomalaiselle peruskoululle

myöskin skaalaamaan suomalaista peruskoulua mahdollisimman laajoille markkinoille meillä on paljon myöskin voi sanoa opittavaa kaupallisella puolella että millä tavalla kaupallistetaan suomalaisia koulutustuotteita tällä hetkellä se on vähän semmoista leikkaa liimaa hetkellistä ja hetkeksi lämmittää mutta tässä on syytä löytää

arvoisa puhemies minusta on hyvä että hallitus teki tämän merkittävän ratkaisun koulutusviennin lainsäädännöllisestäkin tuesta jota viime hallitus ei pystynyt tekemään se liittyy siihen sallimmeko me sen että nämä suomalaiset koulutuksen järjestäjät voisivat ottaa ulkomaalaisten opiskelijoiden opiskelusta maksun joko meillä tai muualla ja sitä ei pystytty tekemään viime hallituskaudella siitä huolimatta että viime hallituskaudella ensimmäistä kertaa suomalaisen koulutuspolitiikan historiassa nähtiin että koulutus voi olla myös vientituote silloin kun vienninedistämisohjelmaa tehtiin ensi kertaa otettiin tämä vahvasti esiin ja minä olen iloinen siitä että pienin askelin näitä muutoksia nyt tapahtuu

asiat viedään eteenpäin sellaisella volyymillä joka on koulutuspoliittisesti kestävä mutta se kaikkein isoin työ on siinä että tämä koulutuspolitiikka otettaisiin myöskin viennin edistämisen kohteeksi ja ne toimet valitettavasti nyt hallitukselta vielä puuttuvat mutta niitä tuen omalla pienellä panoksellani

arvoisa rouva puhemies nyt on hyvä todellakin että ja koulutusviennin hankkeesta ja se on täydellinen tosiasia että monet yksittäiset organisaatiot yritykset ja julkiset yksistään ovat sitä tehneet emme me ole tehneet koko tarinaa koulutusviennistä hyvä että tämä ammatillinen koulutus tuli tässä myöskin esille mutta minulla on myöskin vähän toisia kokemuksia ihan toisen asteen lukiokoulutuksesta jopa yläkoulun ja muitten osalta nyt esimerkiksi euroopassa on on herännyt aikamoinen kiinnostus millä tavalla lukiokoulutusta voitaisiin

esimerkiksi maltalla halutaan tällä hetkellä toteuttaa

puhemies on todellakin totta että suomalainen koulutus tunnetaan maailmalla hyvin tosin ihan kaikkea geografisesti ei tiedetä muistan tässä vajaa kymmenen vuotta sitten kun pisa tulokset olivat juuri tulleet ja olin saksassa käymässä pääsiäisviikon edellä silloin on opettajilla pitkä loma ja berliinissä jossakin oluttuvassa tapasin

lomailevia opettajia he kehuivat suomalaista koulutusjärjestelmää ja sitten sanoivat että onhan teidän helppo satsata koulutukseen kun teillä on sitä öljyrahaa niin paljon no no niin se se siitä eli pitää vissiin saksassa opettajat laittaa maantiedon tunnille uudestaan mutta aivan samalla lailla kuin

eta alueen ulkopuolisten yliopistojen lukukausimaksuista puhuttiin aivan samalla lailla portti ja mörköteoriaa tuodaan tähän että tulisi myös suomalaisille lukio opiskelijoille lukukausimaksut en tähän jaksa uskoa enkä myöskään siihen että koulut ahneuksissaan keskittyisivät tähän rahaa tuovaan opetukseen ja sitten sitten laiminlöisivät muun opetuksen jättäisivät retuperälle tähän en jaksa uskoa edustaja krista kiuru puhuitte aivan oikein siis liittyen afrikkalaiseen mitä mahdollisuuksia suomella voisi olla mutta entistä tärkeämpänä näkisin näkisin että suomessa ryhdyttäisiin kouluttamaan afrikkaan ammatillisen koulutuksen opettajia ei niinkään että tuotaisiin joitakin opiskelemaan tänne tai vietäisiin koulutusjärjestelmän a ja o että heillä olisi omia ammatillisen koulutuksen opettajia yliopistolaitos sieltä siirtomaa ajalta on suhteellisen hyvä mutta ammatillinen koulutushan on perustunut isä poika järjestelmään

arvoisa puhemies on aina mieltä ylentävää kun on näin hyvää yhteisymmärrystä salin eri laidoilla ja hallitus saa ansaittua kiitosta hyvästä esityksestään vielä varmuudeksi kun täällä on lukukausimaksuista keskusteltu ja tuotu ne esille ikään kuin huolena niin niin tämän hallituksen esityksen osalta minkäänlaista syytä huoleen ei kyllä ole heti hallituksen esityksen alussa taitaa olla jopa toisessa lauseessa sanotaan aivan selvästi että tämä muutos ei mahdollistaisi lukukausimaksujen perimistä opiskelijoilta vaan koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista vastaisi tilaaja eli kysymys on ainoastaan siitä että tuodaan lisätulojen mahdollisuus

puhemies on syytä nyt ehkä eduskunnan pöytäkirjoihin todeta se että ei se ole mikään sattuma että suomessa koulutuksen taso on ollut pitkään ja on edelleenkin verrattain korkea harjoittaneet täällä aidosti kansallista koulutuspolitiikkaa jota on kansallisella lainsäädännöllä hyvällä opettajakoulutuksella ja erilaisilla ohjausjärjestelmillä paimennettu

meillä ovat vastuulliset poliitikot yhdessä osaavien virkamiesten kanssa tehneet tätä koulutuspolitiikkaa en nyt malta olla korostamatta sitä että kyllä sosiaalidemokraattien työn ja kädenjälki on ollut historiallisesti kaikkein merkittävintä no täällä tulee vasemmistoa ja maalaisliittoa ja näin ja ehkä nyt viime vuosina kokoomuskin on pikkuhiljaa tullut tähän letkaan mukaan mukaan se kannattaa todeta isommassa perspektiivissä sitten ihan tähän koulutusvientiin edustaja tässä hallituksen perusteluissa todetaan se miten vuosina

apua nyt minä kadotin täältä ne kohdat mutta joka tapauksessa vuodesta kaksituhattakolme lähtien joka kolmas neljäs vuosi on tehty koulutusvientiä edesauttavia päätöksiä mutta kieltämättä ongelma on ollut tutkintomaksujen periminen jossa vasta nyt päästiin korkea asteen kohdalta eteenpäin

kyllä sitä vauhtia olisi kaivannut kovempaa mutta joku vanha sananlasku sanoo että hitaasti hyvää tulee siltä osin ehkä on paikka aina välillä miettiä miten ne hallitut askeleet tehdään että jos otetaan liian iso haukkaisu niin voidaan sitten

pitää olla kyky myöskin nopeasti tehdä muutoksia voi sanoa että tämmöinen mörköjen katselu mieluumminkin pitäisi tässä kohdin kääntää että mörköjen mörköjen sijaan nähdään mahdollisuuksia mahdollisuuksia ennen kaikkea sitä kautta että tässä on mahdollisuus tehdä uutta työtä saada uusia verotuloja vahvistaa meidän osaamistamme eräällä tavalla laittaa se positiivinen pyörä entistä vahvemmin käyntiin

myydään lukiokoulutusta mutta tähän liittyy myöskin lukuisa joukko erilaisia yrityksiä jotka työllistävät suomalaisia otetaan esimerkkinä vaikka meidän sovelluksia tekevät olla oppikirjatuotantoa meillä voi olla tilojen suunnittelua meillä voi olla myöskin ihan näihin koulujen huonekaluihin liittyviä kysymyksiä tämä on iso kokonaisuus ja suomen eduskunnan ja suomen kannattaa olla ehdottomasti vauhdittamassa koulutusvientiä kaikilla niillä areenoilla missä se on mahdollista

yliopisto lehdessä on käyty tästä pisa tutkimuksesta ainakin kymmenen vuotta vaihtelevaa keskustelua ja yritetty selittää miksi nämä suomen tulokset ovat erinomaisia yksi syy näyttää asiantuntijoiden piirissä olevan se että suomessa lasten elokuvia ei dubata vaan siellä lukee tekstit mikä vahvistaa nuorten ihmisten lasten halukkuutta oppia lukemaan ja myös suomen kieli kirjoitetaan käytännössä samalla lailla kuin äännetään suomessa väestö on erittäin homogeenista minkä johdosta keskiarvot jotka ovat ratkaisevia pisa tutkimuksessa tulevat kohtuullisen korkeiksi automaattisesti miksi tätä vientiä ei ole saatu toimimaan se on sitten toinen kysymys miksi ne jotka menestyivät pisa tutkimuksissa myös kaksikymmentä vuotta sitten eivät ole pystyneet kaupallistamaan tätä meidän erinomaista osaamistamme se johtunee monesta asiasta mutta veikkaan että asia ei ole ihan niin yksinkertainen eikä meidän pidä ehkä olla niin hyvään omaan erinomaisuuteen uskovia koska ei meillä sitten koulutuksen perusteella kansantalous näytä edistyvän juuri mitenkään jos viimeistä kehysriiheä katsoo niin eiköhän ne kaikki siellä kehysriihessä olleet myös ole tutkittu pisa tutkimuksella

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia käsittelyn pohjana on on talousvaliokunnan mietintö seitsemän nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies haluan aloittaa tämän puheen sillä että korostan hallintarekisteröinti on suomessa kielletty ja tulee olemaan jatkossakin kielletty nyt ulkomailla se tehdään myös kannattamattomaksi eli tämä on se hallituksen kompromissi mihin hallitus on

tehdään ulkomailla kannattamattomaksi olennaiseksi kysymykseksi on noussut voiko suomi estää suomalaista toimimasta toisen eu maan lain mukaan toisessa eu maassa haluan avata tätä kysymystä esimerkillä sellaisella esimerkillä jonka uskon monen meistä

otetaan esimerkiksi tsekin tasavalta tsekin tasavallassa on käytössä lainsäädäntö joka mahdollistaa ravintoloitten aukiolon ympäri vuorokauden suomessa sen sijaan on tiukempi lainsäädäntö tehdä ja meillä ravintolat eivät saa olla auki ympäri vuorokauden voimmeko me suomalaisella lainsäädännöllä estää suomalaista tsekissä menemästä ravintolaan aamulla kello kuuteen tilaamaan olutta jokainen voi miettiä omassa mielessään onko tämä lainsäädännöllisesti mahdollista miten tämä esimerkki laitetaan nyt sitten tähän tähän arvopaperikeskusasetukseen se tulee sillä tavalla että kansainvälisen verotietojen vaihdon vaihdon ansiosta me saamme ulkomailta tiedon kansalaisuudesta näin ollen tämä tsekissä oleva baarimestari laittaa automaattisesti tiedon suomeen että baarissa on suomalainen ja nyt tullaan siihen mikä on tämä hallituksen kompromissi suomalainen voi maksaa oluensa kahdella tavalla a kohtuullisella hinnalla tosi törkeän kovalla hinnalla jota yksinkertaisesti oluesta ei kannata maksaa tämä suomalainen voi valita ja näyttämällä henkilöllisyystodistuksen hän saa oluensa ensimmäisellä vaihtoehdolla eli kohtuullisella hinnalla tämä esimerkki varmastikin selventää selvensi minulle hyvin paljon tätä mutta mennään nyt varsinaiseen mietintöön arvoisa puhemies euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat kahdeskymmeneskolmas seitsemättä kaksituhattaneljätoista asetuksen arvopaperitoimituksen parantamisesta sekä arvopaperikeskuksista tämä sääntely tuli voimaan seitsemästoista yhdeksättä kaksituhattaneljätoista tämän asetuksen tavoitteena on yhtenäistää arvopaperien selvitystoimintaa luomalla yhtenäisiä toimintasääntöjä ja standardeja lisätä kilpailua sisämarkkinoilla arvopaperikeskusten välillä luoda arvopaperitoimituksen

vähentää selvitystoiminnan pirstoutuneisuutta nämä ovat olleet tämän asetuksen tavoitteina hallituksen esityksen tavoitteena on tehdä kansalliseen lainsäädäntöön asetuksen voimaantulosta johtuvat muutokset lähtökohtana on unionin asetustasoinen sääntely ja koska se on ensisijaista suhteessa kansallisiin säännöksiin kysymys on sääntelystä jossa suomen kansallinen harkintavalta on rajallinen asetus on suoraan velvoittava ja syrjäyttää sen kanssa ristiriidassa olevat kansalliset säännökset lainsäännön selkeyden vuoksi on perusteltua muuttaa kansallista sääntelyä olisi ongelmallista jos voimassa oleva oikeustila ei selviäisi kansallisesta lainsäädännöstä arvoisa puhemies keskeinen uudistus on että arvopaperin liikkeeseenlaskijalla on oikeus valita käyttämänsä arvopaperikeskus eta alueella hyväksytyistä arvopaperikeskuksista suomalaisen yhtiön liikkeeseen laskemat arvopaperit voidaan siten jatkossa liittää ulkomaalaiseen arvo osuusjärjestelmään arvopaperikeskuksen osapuolten on tarjottava sekä yhteisasiakaseroteltua että yksilöllisesti asiakaseroteltua säilytystiliä

on käytössä monentyyppisiä säilytysjärjestelmiä jotka eivät kuitenkaan ole yhteismitallisia yksilöllinen arvopaperikeskuksen osapuoli erottelee kunkin asiakkaansa arvo osuudet siten että kunkin arvo osuuden tosiasiallinen omistaja näkyy arvopaperikeskuksen tiedoissa omistajana sijoittaja joutuu avaamaan arvopaperitilin kaikissa niissä arvopaperikeskuksissa joissa liikkeeseen laskettuihin arvopapereihin hän haluaa sijoittaa ja voi käyttää säilytykseen vain sellaista säilyttäjää joka on osapuolena edellä mainitussa arvopaperikeskuksessa

hallinnoida arvopapereita ympäri maailmaa käyttäen vain yhtä säilyttäjää arvoisa puhemies omistusten julkisuudesta muutama sananen yksilöllinen turvaa yleisöjulkisuuden ja viranomaisten pääsyn omistustietoihin merkittävästi helpommin ja nopeammin kuin moniportaisessa hallintamallissa hallintarekisteröintiä käytettäessä säilytysketjut voivat muodostua pitkiksi ja ylittää kansallisvaltioiden rajat tavalla joka voi hankaloittaa tai estää lopullisen edunsaajan identifioinnin hallituksen esitys edellyttää suomalaisen yhtiön tekemään ulkomaisen arvopaperikeskuksen kanssa sopimuksen osakeyhtiön tai osuuskunnan on tehtävä ulkomaisen arvopaperikeskuksen kanssa sopimus jonka nojalla arvopaperikeskus toimittaa yhtiölle osakkeenomistajista tiedot tällä turvataan viranomaisten tietojensaanti koska suomen kansallisella ei voida säännellä ulkomaisen arvopaperikeskuksen tai arvo osuusjärjestelmän toimintaa on velvoite kohdistettava tämän vuoksi suomalaiseen yhtiöön kysymykseen siitä voitaisiinko suomen lainsäädännöllä edellyttää että liikkeeseenlaskijan vapautta valita arvopaperikeskus rajoitettaisiin toisin sanoen suomalainen liikkeeseenlaskija voisi valita ainoastaan sellaisen arvopaperikeskuksen joka tarjoaa suoran omistuksen omistajakohtaista tiliä tai joka pitää omassa järjestelmässään omistajatietoja siten että lopullisen edunsaajan tiedot ovat suoraa omistusta vastaavalla tavalla näkyvillä on selkeä vastaus asetus ei harmonisoi jäsenvaltioiden yhtiöoikeutta arvopapereihin sovelletaan sen valtion oikeutta jonka sääntelyyn arvopaperit perustuvat asetuksen mukaan kansallisen oikeuden vaatimukset eivät saa rajoittaa yhtiöiden oikeutta valita arvopaperikeskus siis suomen lainsäädännössä ei voida määrätä miten arvopaperien säilytys ja yksilöllinen asiakaserottelu järjestetään ulkomaisessa arvopaperikeskuksessa miten kolmannenkymmenennenkahdeksannen artiklan

luvun poikkeussäännös sitten menee arvopaperikeskuksen on tarjottava yksilöllistä sellaisen jäsenvaltion kansalaisille ja asukkaille ja siihen sijoittautuneille oikeushenkilöille jossa tätä edellytetään sen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti jonka nojalla arvopaperit on luotu sellaisena se on voimassa seitsemästoista päivä syyskuuta kaksituhattaneljätoista velvoitetta sovelletaan niin pitkään kuin kansallista lainsäädäntöä ei ole muutettu tai kumottu ja sen tavoitteet ovat edelleen voimassa asetus ei edellytä minkään tietyn arvopaperien säilytysjärjestelmämuodon käyttöä asetus ei myöskään velvoita tarjoamaan suoraan hallittuja tilejä niissä maissa joissa tällainen ei ole käytössä poikkeus luo kuitenkin jäsenvaltiolle mahdollisuuden pitää voimassa seitsemästoista yhdeksättä kaksituhattaneljätoista vallinnut säilytysjärjestelmiä koskenut oikeustila omassa maassaan

jatkossakin kirjata suoralle arvo osuustilille jos osakkeet ovat suomalaisen luonnollisen henkilön tai suomalaisen yhteisön taikka säätiön omistamia hallintarekisteröinti on siis kielletty suomessa jatkossakin mietinnössään talousvaliokunnan päätelmä poikkeuksen käytöstä on että hallituksen esitys on lainsäädäntöteknisesti kestävä ja johdonmukainen käsillä olevalla hallituksen esityksellä ei muuteta esimerkiksi tällä hetkellä voimassa olevia liputusrajoja merkittävien omistusten julkisuus säilyisi nykytasolla valitusta säilytysmallista riippumatta poikkeussäännös ei rajoita asetuksen keskeisimpiä oikeuksia kuten liikkeeseenlaskijan oikeutta valita arvopaperikeskus suomi ei voi rajoittaa tätä vapautta sillä perusteella että jossain on käytössä suomalaisesta poikkeava arvo osuuksien hallintajärjestelmä talousvaliokunta toteaa että hallituksen esityksen mukainen sääntely tulee kuitenkin osittain muuttamaan viranomaisen tiedonsaantia osakkeiden ja osuuksien lopullisista edunsaajista talousvaliokunta on aikaisemmassa lausunnossaan korostanut että suomen tulee jatkoneuvotteluissa pyrkiä siihen että omistusten julkisuuteen liittyvät periaatteet toteutuvat eu sääntelyssä säädöstekstissä nämä näkökohdat eivät ole toteutuneet suomen tavoittelemalla tavalla kansallinen liikkumavara tulee siksi käyttää parhaaksi katsotulla tavalla ottaen huomioon myös lähialojen lainsäädännön vaikutukset käsillä olevaan kysymykseen arvoisa puhemies osinkojen lähdeverotuksesta joka itse asiassa on hallituksen kompromissi sen verran että hallintarekisteröidyistä osakkeista saatuihin osinkoihin voidaan soveltaa yksinkertaistettua ilmoitusmenettelyä jossa maksaja voi periä hallintarekisteröidyistä osakkeista saaduista osingoista verosopimuksen mukaisen lähdeveron pelkästään lopullista edunsaajaa koskevan maatiedon perusteella

tulee luopua ja kaikista hallintarekisteröidyistä osakkeista saaduista osingoista on ilmoitettava verohallinnolle tiedot tiedot osingon loppusaajasta lisäksi on arvioitava onko lähdeverolain mukainen verokanta riittävän vaikuttava selkeä ja tasapuolinen kannustin omistusten viranomaisjulkisuuden turvaamiseksi tämä on valiokunnan ensimmäinen lausumaehdotus mitä tulee sitten osakasluetteloon osakeyhtiön hallituksella on jatkossakin velvollisuus ajantasaisen osakasluettelon pitämiseen yhtiön mahdollisuus seurata osakkeiden omistuksia voi olla huomattavan vaikeaa käytännössä tämä voinee onnistua suomalaisen arvopaperikeskuksen suhteen ostamalla arvopaperikeskukselta osakasluettelopalveluja uusi ehdotettu sääntely ei täten olennaisesti muuttaisi oikeustilaa niiden suomalaisten yhtiöiden osalta joiden arvo osuudet on liitetty suomalaiseen arvopaperikeskukseen ulkomaisen arvopaperikeskuksen suhteen kysymyksen ratkaisisi edellä kuvattu sopimuksentekovelvollisuus eli siis osakeyhtiön tai osuuskunnan on tehtävä ulkolaisen arvopaperikeskuksen kanssa sopimus jonka nojalla arvopaperikeskus toimittaa yhtiölle osakkeenomistajan tiedot haasteellista kuitenkin on kuinka varmistaa kilpailua lisäävien tavoitteiden tehokas toteutuminen siten ettei korkeasta julkisuuden asteesta jouduta tinkimään tarvitaan jatkokehittäminen eu tasolla siltä osin kuin tällä hetkellä voimassa oleva kansallinen lainsäädäntömme on osin yhteiseurooppalaista sääntelyä toimivampaa tai vaikuttavampaa tulee näitä näkökohtia pitää esillä tulevissa lainsäädäntöhankkeissa ja pyrkiä vaikuttamaan paremman sääntelyn aikaansaamiseksi talousvaliokunta esittää että eduskunta edellyttää valtioneuvostoa selvittämään ja valmistelemaan kansalliseen lainsäädäntöömme muutokset joilla turvataan omistuksen tasoinen omistustietojen julkisuus tämä on valiokunnan toinen lausuma mitä se käytännössä sitten tarkoittaa se täytyy selvittää mutta ensimmäisenä tietysti tulee mieleen voisivatko verottajalle saadut tiedot olla myös yleisöjulkisia ehdotettu ole perustuslakivaliokunnan näkemyksen mukaan ongelmallinen elinkeinonvapauden kannalta tämä on perustuslakivaliokunnan lausunnosta jonka talousvaliokunta on ottanut huomioon hallituksen esityksen mukaiset lakiehdotukset eivät johda erityisen syvällekäyvään puuttumiseen elinkeinonvapauteen perustuslakivaliokunta on katsonut että hallituksen esitys mahtuu oikeasuhtaisuuden osalta lainsäätäjän harkintamarginaalin piiriin seuraamussääntelyn kohtuullisuutta arvioitaessa tulee huomioida että finanssivalvonnalla ei ole pakkoa määrätä lainkohdan tarkoittamaa seuraamismaksua vaan ehdotettu sääntely jättää sille harkintavaltaa seuraamuksen osalta

tekee finanssisektorin sanktiojärjestelmästä kokonaisarvion tämä on talousvaliokunnan kolmas lausumaehdotus lopuksi arvoisa puhemies haluan sanoa vielä kun julkisuudessa on tietoja nostettu sitten siitä että nyt listaamattomien yhtiöitten omistajat voivat piilottaa omistuksensa hallintarekisteriin jos listaamattoman yhtiön omistajat haluaisivat piilottaa omistuksensa ei kannata käyttää hallintarekisteriä koska se on paljon kalliimpaa nykyiset järjestelyt ovat paljon helpompia ja edullisempia
seuraavaksi edustaja myllykoski ja edustaja jälkeen on mahdollista sitten käydä debattia mikäli siihen tahtoa on ja samassa yhteydessä tulee mahdollisuus myös ministeri orpon osallistua keskusteluun

arvoisa rouva puhemies käsittelyssä oleva hallituksen

suomessa on tällä hetkellä käytössä suoran omistuksen järjestelmä tässä järjestelmässä osakkeiden omistus on omistajien nimellä tämän tilillä arvopaperikeskuksessa hallintarekisteröinnissä näin ei ole vaan arvopaperikeskuksessa näkyy vain tilin avanneen säilyttäjän esimerkiksi pankin nimi mutta ei omistajaa hallintarekisteröinnin käyttö vähentää omistuksen läpinäkyvyyttä omistajatietojen ilmeneminen suoraan kootusti arvopaperikeskuksesta ja näiden tietojen yksilöity julkisuus jo ovat avoimuuden kannalta avainsana sitä ei voi korvata sillä että yrityksillä olisi velvollisuus säilyttää pääkonttorissaan ajantasaista omistajarekisteriä hallintarekisteröinnin mahdollistamista mahdollistamista on perusteltu sillä että eun

sitä näin ei kuitenkaan ole sillä suomi ja muutama muu suoran omistuksen järjestelmää käyttävä maa vaatii arvopaperikeskukseen poikkeusta joka mahdollistaisi suoran omistuksen vaatimisen talousvaliokunnan puheenjohtaja kaj turusen komissiolta saamat vastaukset tukevat käsitystä että suomi voisi jatkossakin vaatia suoraa omistusta norjassa tällainen tulkinta on myös meidän tulisi toimia kuten norjassa on tehty edellyttäen suoraa omistusta jatkossakin tämä on ensiarvoisen tärkeää harmaan talouden ja talousrikosten torjunnassa siis erityisen ja ensiarvoisen tärkeää harmaan talouden ja talousrikosten torjunnassa viranomaisilla on suomessa mahdollisuus saada arvopaperikeskuksesta suoraan arvo osuusjärjestelmän tilitiedot kaikkien sijoitusinstrumenttien osalta näin esimerkiksi konkursseja tai ulosottoja tutkivat poliisit ja muut viranomaiset saavat tarvitsemansa tiedot ulkomaalaisesta

tämän tiedon saantimahdollisuus ei ole yhtä mutkatonta nyt kun hallitus haluaa muualla yhteiskunnassa laajentaa viranomaisten tiedonsaantioikeuksia ja rahoitusmarkkinoitakin ja on muissa yhteyksissä edennyt avoimuuden lisäämistä niin voi kysyä miksi tässä nimenomaisessa tapauksessa halutaan toimia päinvastoin

voidaan todeta näin lopuksi arvoisa rouva puhemies että kun asioita valmistellaan hämärän peitossa kuopattiin valtiovarainministeri stubbin toimesta hyvästellään ulkoministeri soinin sanoin ja vannotetaan

puheenjohtaja turusen toistuvin lausunnoin niin eihän siitä voi seurata mitään hyvää arvoisa puhemies minä en laula mutta totean edustaja turuselle ja perussuomalaisille on kansalla hauska puolue tuo puolue perussuomalaisten kun se lupaa kansalle on seuraukset surkeat kas näin kääntyy takki ja takki kääntyy näin no tällä kertaa takki kääntyi tsekkiläisen oluen voimalla joten kai sen voi jotenkin ymmärtää

puhemies täytyy sanoa että edustaja myllykoskella oli kyllä aika ala arvoinen esiintyminen nyt täällä ensinnäkin myllykosken puheesta sai sellaisen kuvan että hallintarekisteröinti jotenkin hyväksytään suomessa hallintarekisteröintiä ei hyväksytä suomessa se ei ole hyväksytty nyt eikä sitä jatkossakaan hyväksytä toisaalta kyllähän tämä on näin että perussuomalaiset ovat tässä tiukkana olleet hallituskumppaneitten kautta ja saavuttaneet tämän että se tehdään ulkomailla kannattamattomaksi mutta tosiasia on se jonka myllykoski omassa puheessaankin myönsi että me emme suomalaisella lainsäädännöllä valitettavasti vaikuttaa siihen yleisöjulkisuuteen mikä on toisessa eu maassa vaan he tekevät oman lakinsa tämä on vain semmoinen fakta jonka kanssa meidän täytyy pystyä elämään toisaalta me emme voi velvoittaa suomalaisia toimimaan toisella tavalla toisessa eu maassa kuin mikä sen toisen eu maan laki on menemättä sen enempää teknisiin yksityiskohtiin mutta näin se on

arvoisa puhemies en hevin tällaiseen keskusteluun osallistu mutta kun viime vaalikauden johdin talousvaliokuntaa joka antoi lausunnon siitä asetusluonnoksesta niin ehkä pari asiaa kuitenkin on syytä palauttaa mieleen ensinnäkin se asetus hyväksyttiin viime vaalikauden aikaan silloisen hallituksen suomea johtava johtava poliittinen ryhmä se hyväksyttiin viime vaalikauden aikana tämän jälkeen vielä nyt missä tilanteessa ollaan tällä hetkellä vielä kaksituhattaviisitoista mallissa voidaan sanoa että siinä oltiin vielä säätämässä hallintarekisteriä mutta en minäkään näe että tämä muoto mikä nyt on tässä valiokunnan mietinnössä tuon käsitteen sisällön ihan sellaisenaan pitää sisällään

annin suorittamisen ei kerta kaikkiaan ole eu normiston mukaan mahdollista tämä on ensimmäinen asia jos joku sen pystyy todistamaan että se pystytään estämään niin minäkin erittäin suurella mielenkiinnolla sellaisen haluan kuulla

edustaja pekkarinen unohtaa sen että suomi neuvotteli tähän poikkeuksen joka mahdollistaa suomalaisen järjestelmän ylläpitämisen täällä suomessa

kysymys on siitä että suomalainen luonnollinen henkilö tai yhtiö suomessa toimivana tämän esityksen jälkeen voi laillisesti siirtää omistuksensa hallintarekisteriin ulkomailla tämä on se mitä tässä kritisoidaan tämä mahdollistaa veronkiertoa rahanpesua omaisuuden piilottamista sisäpiiritilanteiden selvittäminen vaikeutuu tästä syystä silloin valtiovarainministeri minä en suostunut tätä esitystä hyväksymään tällaisenaan ja sen takia suora omistus on se ainoa keino jolla tämä voidaan varmistaa se on sallittu niin kuin parlamentaarikko pietikäinen kahdeskymmenesyhdeksäs neljättä on todennut suomessa on on hyvä järjestelmä ja nyt otetaan kaksi askelta taaksepäin tämä on yksiselitteinen virhe ulkopuolista painetta näitten muutosten tekemiselle ei ole suomella on oikeus

on käyty yli vuoden verran keskustelua ja suomen hallituksen piirissä ja myöskin eduskunnan talousvaliokunnan piirissä on yritetty tehdä ihan kaikki että me olisimme saaneet avoimia järjestelmiä talousvaliokunta on jo vuonna kaksituhattakaksitoista halunnut neuvottelumandaatin eu tasolla että kaikilla olisi avoin

edustaja myllykoski sanoi että pakkoja ei arvostella mutta hallintarekisteriä arvostellaan niin kuin sanoin suomeen ei tule hallintarekisteriä mutta emme pystyneet estämään tekemästä sitä muualla euroopassa kun meillä ei ole valtuuksia sitä tehdä ja vielä siitä norjan keissistä on yksi pieni ero norjan keississä se ei ole eu jäsen

tätä edustaja turusen ja hänen edustamansa puolueen täyskäännöstä tässä asiassa tämä nyt käsiteltävissä oleva esityshän on saman sisältöinen kuin mitä te vielä viime vuoden loppupuolella vastustitte muun muassa sanomalla että jos suomi sallii hallintarekisteröinnin ulkomaiden kautta se vaikeuttaa sisäpiirikauppojen ja muiden talousrikosten selvittämistä sekä vähentää verotuksen varmuutta ja oikeudenmukaisuutta nyt olette kuitenkin valmiita hyväksymään tämän saman porsaanreiän mitä te vielä viime vuoden loppupuolella vastustitte miksi näin miksi näin siitä huolimatta että edellisellä hallituskaudella hallitus piti huolta siitä että suomi neuvotteli tämän poikkeuksen siihen asetukseen ja siitä huolimatta että muun muassa norja on tulkinnut juuri tätä sinne neuvottelemaa poikkeusta niin että se mahdollistaa suoran omistuksen mallin säilyttämistä niin maan sisällä kuin silloin kun sijoittajat käyttävät ulkomaalaisia arvopaperikeskuksia lopuksi arvoisa puhemies kaikella kunnioituksella kokoomuksen kansanedustajia kohtaan mutta ei oikein vakuuta kun kokoomuksen suunnalta sanotaan että ollaan tehty kaikkemme tämän porsaanreiän tukkimiseksi kun kokoomus vielä tämän vaalikauden alussa ajoi hallintarekisteriä myöskin suomeen

rouva puhemies tuo eun arvopaperimarkkina asetus tosiaankin käsiteltiin viime kaudella siellä euroopan parlamentissa ja niin kuin tässä kuultiin jossa kristillisdemokraatit olivat mukana halusi neuvotella sinne tämän niin sanotun suomi poikkeuksen jos joskus voi sanoa että jostakin lainsäädännön palasesta voi ottaa hivenen kunniaa itsellensä niin tästä uskallan ottaa koska oma avustajani neuvotteli silloisen epp ryhmän neuvottelijan avustajan kanssa käytävällä ja sinne saatiin trilogissa ujutettua tämä niin sanottu suomi poikkeus tämä on mahdollistanut sen että me suomessa edelleenkin voimme jatkaa tätä suoraa omistusta mutta me emme tietenkään voi toisten maitten lainsäädäntöön puuttua ja tätähän tässä nyt yritetään ratkaista missä minun mielestäni tämä hallitus olisi voinut menetellä vielä napakammin niin meidän pitäisi puuttua siihen suomalaisen sijoittajan tietojenantovelvollisuuteen elikkä sitä tässä olisi voitu edistää paremmin mutta tämä toinen ponsiesitys on löysä muotoilultaan ikävä kyllä tässä aika loppuu mutta kun pääsen käyttämään varsinaista puheenvuoroa niin tuon tuon esille minkä takia tämä ponsimuotoilu ei tällaisenaan ihan riitä

puhemies on syytä todeta että tämä hallituksen esitys ei laajenna hallintarekisterin käyttöä suomessa ja niin kuin tässä on kuultu ongelma tuntuu olevan se että että vaikka tässä salissa ollaankin viisaita ja fiksuja ja koetaan olevamme ihan niin kuin eturivin väkeä niin me emme kuitenkaan voi tehdä lainsäädäntöä muihin maihin me teemme lainsäädäntöä suomen rajojen sisäpuolelle ja siitä tässä nyt on kysymys tämä eun arvopaperimarkkinakeskusasetus on suoraan

todella huolella haettu ratkaisu ja yksi kysymys on nyt saamassa ratkaisun se miten turvataan suomen verottajan saanto siinä tilanteessa että osakkeiden omistajaa ei saada selville täällä on ratkaisu nyt olemassa ja toivottavasti se kelpaa toisaalta tuntuu että sekään ei riitä vaan tärkeintä tässä olisi saada tietää kuka omistaa ja mitä mutta minä ainakin katson siitä näkökulmasta että verottajan saanto pitää tällä turvata

tässä on se että hallitus mahdollistaa osakeomistusten piilottamisen hallintarekisteriin ulkomaille tämän esityksen myötä ja voin kyllä kritisoida talousvaliokunnan jäsenenä tätä käsittelyä ja menettelyä ylipäänsä että tämä oli vuoden siellä valiokunnassa vatuloitavana ja sitten tämä viime viikolla tuotiin nopeutetussa aikataulussa valiokunnan hyväksyttäväksi riihen päätösten myötä

tämä on malli mihin suuntaan muualla halutaan edetä avoimuuden suuntaan että meillä on juuri päinvastainen suunta suomessa tämä hallintarekisteri on tapa salata rahan alkuperäinen omistaja jolloin riskit veronkiertoon sisäpiirikauppoihin ja epämääräiseen poliittiseen peliin lisääntyvät

tätä mieltä oli myös edustaja turunen viime vuonna eli kysyisin edustaja turuselta mikä on muuttunut tässä muutaman kuukauden aikana kun nyt tulkitsette eri tavalla nyt nyt edustaja turunen katsoo että nämä ponnet ratkaisevat hallintarekisteröinnin synnyttämät ongelmat mutta minkä takia näitä ponnen edellyttämiä lakimuutoksia ei vuoden käsittelyn aikana tuotu talousvaliokuntaan meillä oli vuosi aikaa tehdä ne lakimuutokset mitä ponsissa edellytetään nyt ne jäävät vain toiveiden varaan

herra puhemies olisi suotavaa että euroopan unionin kaikissa jäsenvaltioissa näistä asioista päätettäisiin yhdenmukaisesti jos suomi eroaa kovin paljon pääomamarkkinoiden sääntelystä niin silloin on viisainta katsoa mitä ruotsi on tehnyt ja mukautua ruotsin valitsemiin ratkaisuihin koska kaikista lähimmät vaihtoehdot ovat ehkä pääoma ruotsin ja suomen välillä

en sinänsä ymmärrä kuinka paljon tässä nyt syntyy vahinkoa mutta jäinpähän miettimään ja ja esitän kysymyksen ministerille tai turuselle mitä tapahtuu silloin kun suomalainen perustaa viroon yhtiön omistaa yhtiön ja tämä yhtiö toimii virosta käsin pääomamarkkinoilla jättää voitot tililleen ja käyttää osingot jos ei nostata niitä senkin osan kokonaan uusien osakkeiden hankintaan mitä tässä

arvoisa puhemies kuten tässä nyt tuli jo esille näin itsellenikin talousvaliokunnan jäsenenä tuli hyvin yllättäen tämä tilanne pöydälle ja sitä tietysti pitää kysyä edustaja turuselta mistä se johtuu mutta kuten sanottu tässä on eurooppa tason oikeudesta kysymys ja siitä miten suomi tulkitsee kyseistä asetusta ja etenkin sen kohtaa nythän on niin että valtiovarainministeriössä tietty porukka tulkitsee sitä tietyllä tavalla me tulkitsemme sitä toisella tavalla tästä on kysymys ja viime kädessä suomen edusta ja siitä miten suomen malli kehittyy edelleen mutta kysyn nyt teiltä arvoisa ministeri mitä nämä toivomusponnet käytännössä sitten tarkoittavat eli jos nyt kuvitellaan että on lähdevero alle viidentoista prosentin omistukset ei tarvitse ilmoittaa saajatietoja lainkaan ja sitten tehdään kauppoja ennen osinkojen saantia esimerkiksi isoon britanniaan missä on nollavero ja ostetaan takaisin miten käy verotuloille missä ovat suomalaisten verotulot

arvoisa puhemies tässä tuli aika monta monta kysymystä mutta voin tässä nyt yrittää minuutissa vastata ensimmäisenä edustaja anderssonille tukittu siitähän tässä on kysymys tietysti tässä on sellainen juttu että yleisöjulkisuus tietysti näistä vähenee silloin kun käytetään ulkolaista arvopaperikeskusta mutta pidän kuitenkin tärkeimpänä sitä että verottaja saa ne tiedot toisaalta tämä toinen ponsi jota ponsi jota täällä nyt on huonoksi haukuttu en minä pidä sitä ollenkaan huonona vaan meidän pitää selvittää nyt tämä että me saamme myöskin ulkomailta nämä tiedot sillä tavalla että ne vastaavat yksilöeroteltua säilytystä niin että ne olisivat myöskin yleisöjulkisia tässä tullaan nyt semmoiseen että meidän pitää nyt selvittää onko mahdollista se että verottajan saamat tiedot voisivat olla yleisöjulkisia ja jos voivat niin tämä olisi hyvä ratkaisu sitten tähän sitten tähän aikatauluun kyllähän tässä aikataulussa suuri ongelma oikeasti on se että meidän pitää ainakin yksi asia päättää ja se on tämä lupaviranomainen kelle arvopaperikeskus suomessa pistää lupahakemuksen tästä tulee kyllä kovat aikataulupaineet ministeri

arvoisa puhemies ainakin julkisessa keskustelussa on hyvinkin paljon vääriä mielikuvia siitä mitä nyt ollaan päättämässä tämäkin keskustelu osoittaa sen että jo tällä hetkellä tämä on ikään kuin suppiloitunut muutamiin kysymyksiin mutta se iso kuva siitä että suomessa lainsäädäntö olisi jotenkin muuttumassa on väärä suomessa järjestelmä pysyy tämänkin lain myötä lähestulkoon samankaltaisena suomeen ei tule hallintarekisteriä se oli siinä alkuperäisessä esityksessä kyllä silloin kaksituhattaviisitoista mutta sitten eduskunnan kuulemisen jälkeen julkisen keskustelun jälkeen se on poistettu mikä minusta oli viisasta suomen avoin järjestelmä eli tämä suomen poikkeusmalli säilyy ja meillä omistajatiedot arvo osuustilijärjestelmän kautta jatkossakin nähtävissä mutta miksi tämä esitys nyt ollaan antamassa ei meillä ole vaihtoehtoa me kuulumme euroopan unioniin ja meidän velvollisuutemme on tuoda kansalliseen lainsäädäntöön eu lainsäädäntö ja miksi vielä erityisen kiire juuri nyt se johtuu siitä että meidän arvopaperikeskuksemme sen yhden joka suomessa toimii toimilupa on katkolla syksyllä ja sille pitää myöntää uusi lupa ja se voidaan tehdä vain uudistetun eu lainsäädännön mukaisesti eli nyt on viimeiset hetket siksi tämä on saatava eteenpäin en sen kummemmin jaksa kommentoida kaikkia vaiheita mitä tässä on ollut esittelevänä ministerinä mielestäni tämä on nyt saatava eteenpäin se on suomen talouden ja työllisyydenkin etu tämä on siis muuttunut esitys ei pidä sisällään hallintarekisteriä

emme me tee lailliseksi kuten täällä keskustelussa on sanottu ulkomaille sijoittamista hallintarekisterin käyttöä se tulee eu lainsäädännöstä vuoden kaksituhattaneljätoista asetuksesta se tulee sieltä emme me muuta tässä käytäntöjä se on eurooppalaista lainsäädäntöä emme tee lailliseksi tämän asian olen vielä tänään varmistanut meidän virkamiehiltämme ja asiantuntijoilta että näin ei ole tämä on aivan selvä selvä kysymys mutta me emme voi todellakaan kuten täällä on hyvin tuotu keskustelussa esille kieltää sitä etteikö muissa euroopan maissa hallintarekisteriä voisi käyttää meidän lainsäädäntövaltamme ei valitettavasti ulotu saksaan tai ranskaan pikemminkin ongelma on silloin eurooppalaisessa lainsäädännössä joka on silloin vahvistettu edustaja rinne se on silloin vahvistettu ja meidän ongelmamme oli sinä aikana varmaan se että me olimme vähemmistössä kaikki maat eivät halunneet sitä avointa hyvää mallia mikä suomessa on mutta me tällä esityksellä haluamme säilyttää sen hyvän mallin sen avoimen mallin suomessa kun kerran on tämä tiedostettu ongelma ollut näistä ulkolaisten hallintarekistereiden käytöstä siksi mielestäni nämä ponnet vielä jotka nyt on tehty ovat erinomainen ratkaisu niin että ne omistukset jotka jäävät vaille

tulevat sen lähdeveron piiriin jossa työnimikkeenä on on käytetty kolmeakymmentä prosenttia tämä valmistelu on jo nyt voimakkaasti liikkeellä ne tulevat sen lähdeveron piiriin mikä käytännössä tekee sen että se ei ole kannattavaa edes

toimiminen ja sitä kautta en usko emmekä usko että

sitä mahdollisuutta käytettäisiin vaikka eun toimintaympäristö sen mahdollistaisikin mutta arvoisa puhemies vielä lyhyesti peruskohdat tämä lakiesitys on annettava jotta suomen arvopaperikeskus saa toimilupansa uuden lainsäädännön mukaisesti niin kuin edellytetään tämä ei pidä sisällään hallintarekisteriä suomeen suomalainen avoin järjestelmä säilyy sen lisäksi me emme pysty kieltämään ei löydy sellaista lainsäädäntötietä jolla sen kieltäisimme ulkolaisten hallintarekistereiden käyttöä mutta olemme liikkeelle muun muassa tämän lähdeveroasian avoimuuden lisäämisen vaikuttamisen euroopan unionissa niin että vielä avoimuutta lisätään ja huolehditaan siitä että suomalainen verottaja saa ne tärkeät veroeurot joita me tarvitsemme suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseen no niin

näyttää olevan vielä jonkin verran debatoinnin tarvetta joten käymme tässä toisen debattikierroksen ja

tämän hallituksen esityksen ongelma on se että kun tällä hetkellä ei ole laillista ilman suoraa omistusta sijoittaa ulkomaalaisiin hallintarekistereihin nyt se tulee mahdolliseksi tämän järjestelmän muutoksen kautta

lähdeverollemme silloin tämä hallituksen esitys tekee lailliseksi suomalaisen omistajan sijoittaa hallintarekisteriin ulkomaille ja kiertää näin veroja mahdollistaa rahanpesua ja omaisuuden piilottamista

arvoisa puhemies minun mielestäni kun täällä edustaja rinne sanoi että tämä hallituksen esitys tekee sen mahdolliseksi että joku voi viedä jopa pääomia ulkomaille ja ja toimia sieltä käsin niin jos minulla on oikea käsitys se on vallitseva olotila jo nyt

puolet suomalaisista pörssiosakkeista on omistettu hallintarekisterin kautta tämä on nykytila ja ja tämä hallituksen esitys ei muuta yhtään mitään tämä hallituksen esitys tarkoittaa sitä että hallintarekisteriä ei tule suomeen sitä paitsi jos joku suomalainen yritys haluaa jakaa osakkeita maailmalle jonkun ulkomaalaisen arvopaperikeskuksen kautta niin tämä hallituksen esitys sisältää lausekkeen jossa tällä yrityksellä on velvollisuus sopia tämän arvopaperikeskuksen kautta että tämä omistajaluettelo mikäli se koskee suomalaisia tulee avoimeksi ja suomalaisen verottajan tietoon

puhemies edustaja turunen porsaanreikää nimenomaan ei ole tukittu tämän esityksen myötä mahdollistetaan suomalaisille sijoittajille hallintarekisterin käyttöä ulkomaalaisten arvopaperikeskusten kautta eli ainoa asia mikä tässä on muuttunut viime vuoden lopulta on perussuomalaisten kanta tähän esitykseen ja asiaan mitä tulee näihin lausumiin niin hallituksella olisi tosiaankin ollut vuosi aikaa valmistella näitä muutoksia ja tuoda ne tänne sitä ei ole tehty sen sijaan tuodaan linjauksia näiden lausumien muodossa joiden pääasiallinen funktio on saada tämä asia vähemmän kiusalliselta niille hallituspuolueille jotka vielä puoli vuotta sitten vastustivat tätä samaa esitystä kovaan ääneen fakta on myöskin se että tätä hanketta on ajettu pitkään tietyissä vaikutusvaltaisissa piireissä suomessa muistan vaalikauden alussa kun tällä samalla asetuksella silloin pyrittiin vakuuttamaan meitä että se pakottaa meidät mahdollistamaan ja laillistamaan hallintarekisterin myöskin suomessa kävi ilmi että näin ei ole ja nyt yritetään väittää että tätä poikkeamaa ei voida käyttää suoran omistusmallin säilyttämiseksi myöskään ulkomaalaisten arvopaperikeskusten osalta

puhemies ihan jäänyt sellainen huomio kokonaan sanomatta että itse asiassa vm on tänään tiedottanut tuossa että tätä täydentävää lainsäädäntöä talousvaliokunnan lausumien pohjalta on aloitettu valmistelemaan jo kansliapäällikkö hetemäki on laittanut kädet saveen ja valmistelee siellä nyt jos ajatellaan sitä mitä tämän hallituskauden aikana on saatu aikaan niin on on tullut tämä pankkien ja sijoituspalveluitten tunnista asiakkaasi lainsäädäntö jossa pankkien tulee tunnistaa asiakas ja hänen kotivaltionsa nyt voisi ajatella myös siten että myös listattujen yhtiöitten osalta listattujen yhtiöitten tulisi kenties tunnistaa omistajansa tunnista siis omistajasi ja omistajan kotivaltio näin ollen tämä lisäisi tätä avoimuutta huomattavasti

arvoisa arvoisa puhemies täällä jopa todettiin kokoomuksen taholta että tässä esityksessä ei nähdä mitään ongelmaa nyt kannattaisi katsoa heitä joilla eurot ovat pelissä esimerkiksi suomalaiset piensijoittajat heitä edustava osakesäästäjien keskusliitto vastustaa tätä hanketta minä kyllä nyt tässä tapauksessa luotan enemmän heihin kun täällä sanotaan että ei ole mitään ongelmaa mutta arvoisa puhemies mistä tässä on kysymys tässä on viime kädessä kysymys siitä että kesärannassa kehysriihessä hallitus sopi että omistuksia voidaan piilottaa ulkomaiden kautta ja sitä piilottamista kokeiltiin jo heti nimittäin

ei tiedotettu ei kerrottu ei puhuttu asia vain ilmestyi valiokunnan listalle nyt kysymys kuuluu ja nyt pimentoon on jäänyt se mikä tässä on ollut sovun hintana onko sovun hinta edustaja turunen ainoastaan se että perussuomalaiset saavat pysyä hallituksessa jos te hyväksytte tämän hämärärekisterin mitä tulee tähän norjan malliin

puheajasta

arvoisa puhemies ehkä tämän kerran vielä sanon minäkin vastustin kaksituhattakaksitoista niitä suunnitelmia mitä silloin oli hallintarekisteriksi ja kaksituhattaviisitoista myös kaksituhattaviisitoista mallissa ei suomi poikkeus ollut sisällä mutta tässä on suomeen ei tule hallintarekisteriä tämän nyt jo huomasin oppositionkin tässä kertoneen että niin se vain on ja hyvä niin tämä sallii sen että suomesta voidaan operoida ulkomaille kun edustaja rinne sanoo että tämä olisi voitu estää tämä on eu normistoa eu asetuksessa oleva säädös ja eu asetus vaikka me täällä on meille suomessa pakollista voimaan voimaan tulevaa lainsäädäntöä näin minä olen oppinut näitten vuosikymmenten aikaan kun euroopan unionissa on jäsenenä oltu tämän lisäksi kannattaa huomioida huomioida myöskin se seikka minkä muutoksen tämä tuo tällä hetkellä suomessa kun käyttää ulkolaisia sijoituspalveluyrityksiä voi omistaa tosiasiassa hallintarekisteröityä omaisuutta esimerkiksi koneen osakkeita

arvoisa puhemies aivan niin kuin täällä on kuultu niin ei niitä ulkomaisia hallintarekistereitä ole tähänkään asti voitu suomesta säännellä ja ja toisaalta suomessa on ollut niitä sijoittajia jotka ovat niitä halunneet käyttää mutta meidän suomessa pitäisi nyt ennen kaikkea keskittyä siihen että me pystyisimme nimenomaan

tiedon antamiseen siitä minne he ovat sijoittaneet ja minkä järjestelmän kautta elikkä lyhyesti sanottuna tämän asian ytimessä ei ole niinkään paljon se minkä muotoinen se hallinnointi on onko se suora vai onko se hallintarekisteri vaan se tiedonsaanti se julkisen tiedon saanti ja se verottajan tiedonsaanti ne ovat ne kaksi tärkeintä elementtiä mitkä pitäisi pystyä varmistamaan ja sen takia moitiskelin näitä hallituksen ponsiesityksiä nämä ovat vähän löysästi kirjoitettuja on hyvä jos tänään on ilmoitettu siitä että näitä lainsäädäntöhankkeita lähdetään edistämään mutta tämä kakkosponsi oltaisiin voitu kyllä hivenen napakammin kirjoittaa ja yritän tuossa omassa puheenvuorossani vähän esittää pohjaa miten sitä asiaa oltaisiin ehkä voitu viedä paremmin eteenpäin

toimintaa ja ja ilman muuta suomi haluaa olla mukana siinä toiminnassa mutta totta kai avoimuus ja läpinäkyvyys ovat meidän arvojamme joita me haluamme kaikessa hallinnossa ja toiminnassa

suomen talouden ja verosaatavien kannalta se paras mahdollinen ratkaisu ja miten se se turvataan täällä on nyt ihmetelty sitä että tulipas nyt yllättäen talousvaliokuntaan tämä esitys kun tätä on pitkään siellä valmisteltu ja koetettu viedä eteenpäin että tulipa se nyt yllättäen ykskaks tupsahti sen sijaan varmaan oppositiollekaan ei olisi tullut yllättäen se jos syksyllä suomessa ei olisi ollut toimivaa arvopaperimarkkinakeskusta tai tai haaste eu oikeuteen siitä että eu asetusta ei ole viety eteenpäin kyllä tässä täytyy toimia jotta me voimme myös myöntää toimiluvan arvopaperikeskukselle

tässähän on lähtökohta se että hallitus on nimenomaan halunnut toimia esittämällään tavalla ja tietysti se asettaa myös teidät valtiovarainministeri orpo hiukan kiusalliseen asemaan nimittäin kun edeltäjänne ajoi tätä hanketta täysillä ja sitten kahteen kertaankin siitä luopui

sama porukka totesi myöskin että tämä on huono esitys terrorismin torjunnan näkökulmasta on aika kiinnostavaa että olemme nyt kuitenkin tilanteessa jossa tätä moraalia heikentävää vaikutusta haluatte edesauttaa uutena valtiovarainministerinä ja ja haluatte väkisin viedä tämän esityksen läpi miksi te sallisitte sen että ulkomailla ulkomailla voidaan hallintarekisteröidä

puhemies vaikka valiokunnan puheenjohtaja turunen yritti kääntää tsekkiläisen oluen mainioon makuun esittelypuheenvuoron alussa niin silti nämä pitkät selitykset ja se avaus eivät kyllä vakuuta meitä täällä vasemmalla samalla tavalla kuin syyttäjäviranomaiset poliisi europarlamentaarikko sirpa pietikäinen ja monet muut ovat todenneet tämä on aivan päinvastoin kuin mihin maailmassa pitäisi mennä yleisöjulkisuuden avoimuuden läpinäkyvyyden suuntaan ja mitä on tapahtunut viikko sitten vielä joulun alla edustaja turunen totesi että häntä on kasvotusten jopa uhattu erolla jollei tämä mene kokoomuksen tahdon mukaisesti läpi mitä tapahtui tässä vaiheessa uhattiinko jälleen ja mitä oli kauppatavarana ministeri orpo jos te nyt kehutte näin

tässä mietinnössä näitä lausumia jotka ovat meidän näkövinkkelistämme aivan liian löysiä niin miksette tehneet prosessin aikana sen suuntaisia muutoksia tähän hallituksen esitykseen olisi ollut vuosi aikaa tehdä niitä

on kyllä hyvä jatkaa tässä on nyt kysymys hämärärekisteristä joka tupsahti hämärissä olosuhteissa valiokunnan pöydälle näin siinä kävi sanotte mitä tahansa arvoisat hallituspuolueet nimittäin onhan se nyt ilmiselvää että tämä asia on ollut esillä kehysriihessä ja hupsista sen jälkeen se sitten pikaisesti ajetaan läpi veronkiertoa mahdollistavaa takapakkia

jaskari turunen ja lindtman ja sen jälkeen ministerin vastaus

puhemies täällä on sanottu aika monen oppositioedustajan puheessa esimerkiksi ojala niemelän ja uotilan puheessa että muualla halutaan edetä avoimeen suuntaan voi sanoa että suomi on halunnut koko ajan mennä avoimeen suuntaan ja yrittänyt tehdä avoimeen suuntaan näitä ratkaisuja ja hieno juttu suomessa ei tule hallintarekisteriä tervetuloa katsomaan suomeen täällä tämä yhteiskunta on tämä on oikein kunnon esimerkkimaa siinä ja tervetuloa koko eurooppa katsomaan suomeen toisaalta te sanotte sitten että täällä on erilaisia mielipiteitä virkavastuulla ovat valtiovarainministeriön virkamiehet ja heitä tukevat oikeusministeriön virkamiehet toimineet epäilettekö että he hallitsevat jotakin hämäräbisnestä tässä asiassa he ovat virkavastuulla ja heidän näkemyksensä on että on asetuksen vastaista jos me siitä rangaistukset kyllä kai kaikki täällä olemme sitä mieltä että me haluamme mieluummin matalaa verokantaa laajaa veropohjaa että verot tulevat kerättyä mutta kohtuullisella tasolla kaikilta

arvoisa puhemies minä olen toisaalta kyllä aika hämmästynyt siitä että vasemmistoliitosta nyt näin merkittävästi näitä lausumia arvostellaan minun mielestäni se on lainsäädäntöä joka on vahva teksti mietinnön lausuma jossa sanotaan että eduskunta edellyttää että valtioneuvosto ryhtyy toimiin ja niinpäin pois miten te parlamentaarikot siellä vasemmalla pidätte jotenkin halveksittavana tätä asiaa jos eduskunta edellyttää valtioneuvostolta jotakin niin on aivan selvää että valtioneuvosto toimii toisaalta nyt sosiaalidemokraatit haluaisin sanoa teille että minä en tiedä oikeasti mikä teidän poliittinen kulttuurinne on myyttekö te joka asiassa aina jotakin minä en ole tottunut tekemään minkään näköisiä lehmänkauppoja asiat käsitellään yksitellen ja kertaluontoisesti linkitetä mihinkään minä olen varmaan edustaja viitaseen verrattuna sen verran tuore tuore kansanedustaja että minä en ole ymmärtänyt tämmöisiä lehmänkauppoja mitä te te olette ilmeisesti oppinut

puhemies me täällä sdpssä olemme tottuneet siihen että sana pitää eihän tästä tarvitse kiistellä minulla on tässä mustaa valkoisella valiokunnan puheenjohtaja turunen vielä viime joulukuussa sanoi että suomen ei tarvitse eikä kannata muuttaa lakia niin että omistukset voitaisiin piilottaa hallintarekisteriin ulkomaille näin totesitte mitä tulee nyt näihin toivomusponsiin isolla toivomuksia jos te näihin itse uskoisitte niin olisittehan te tämän tuoneet lainsäädäntöön jo tämän vuoden aikana mutta nyt viime hetkellä tämä tulee olennaista on se että tästä päätettiin kehysriihen hämärässä ja se tieto pimitettiin se tieto pimitettiin ja asia vain ilmestyi tänne eduskuntaan edustaja turunen jätätte vastaamatta kysymykseen mikä lehmänkauppa tässä on tehty kun te olette satakahdeksankymmentä astetta muuttaneet

arvoisa puhemies teen ihan selväksi sen että missään hämärässä ei ole päätetty yhtään mitään ole mikään hämärä paikka ja taas toisaalta mitään lehmänkauppoja ei ole tehty mitä tulee tiedottamiseen suoraan sanottuna minä en en tiedä koska minä en vastaa valtioneuvoston tiedottamisesta millään tavalla mutta uskoisin että edustaja lindtmankin tietää tiedottamisesta suurin piirtein jotakin liittyen jo ihan tähänkin kehysriiheen mutta haluaisin vielä sanoa sen minä käsittelen ja perussuomalaiset käsittelevät jokaisen asian sellaisena kuin se on jos ruvetaan tekemään lehmänkauppoja tai tai sulle mulle juttuja tekemään niin itse asiassa silloin ei tule tästä mitään minä olen hämmästynyt nyt tästä että syyttävät jostain lehmänkaupoista aivan niin kuin se olisi normaali poliittinen kulttuuri tehdä lehmänkauppoja minulle se valitettavasti vain on äärettömän vieras tapa toimia nyt sitten

arvoisa puhemies ensin täytyy sanoa että minusta tämmöiset lehmänkaupat ja jossain hämärässä sovitut jutut nyt eivät ole kauhean hyviä hyviä argumentteja koska meidän pitäisi käsitellä itse asiaa kun hallitus on koolla niin silloinhan hallituspuolueet käyvät läpi pöydällä olevia asioita siinäkään ei ole mitään ihmeellistä te yritätte vain maalata tämän ja saada tämän näyttämään paljon ongelmallisemmalta kun itse asiassa josta te te puhutte

ei sitä voi estää me emme voi sitä estää ja kun te puhutte norjasta norja pohtii norjalla on aivan sama ongelmakin kuin suomella että mitä sanoo eu tuomioistuin he vasta pohtivat ei norja ole tehnyt minun tietojeni mukaan siitä esitystä vielä sitten edelleen puhemies on viitattu eri lausuntoihin ja edustaja kiuru joka jo näköjään lähtikin nosti esille muun muassa poliisin verottajan antamat lausunnot nämä on annettu siihen esitykseen joka piti sisällään hallintarekisterin ja minusta olisi oikeus ja kohtuus että nämä faktat selvitettäisiin ennen kuin kovasti hutkittaisiin tässä ei ole enää siis hallintarekisteriä sanon sen taas se miksi ei aikaisemmin ollut näitä ponsia johtuu siitä että talousvaliokunnan piirissä on käyty läpi kaikki kivenkolotkin miten me voimme mahdollisimman hyvin saada sen tietoon miten tieto kulkee miten me me voimme puuttua ja siihen löytyi ratkaisuna muun muassa tämä lähdevero joka on merkittävin voin luvata tässä että kun nämä ovat itse asiassa eri lainsäädäntöä siksi niitä ei tehdä tähän lakiin vaikkapa tämä lähdeverokysymys me teemme päättäväisesti hyvän ja tiukan lain siitä ja tuomme sen mahdollisimman nopeasti tänne yksi syy miksi tämä on kestänyt pitkään on johtunut siitä että kyllä perussuomalaiset ja valiokunnan puheenjohtaja ovat olleet erittäin tiukkana tämän asian kanssa jotta maksimoidaan tiedonsaanti ja jotta maksimoidaan suomalaiset suomalaiset veroeurot minusta se on vaikka olikin tuskaisaa jopa kunnioitettavaa puhemies puhemies ehkä tässä tärkeimmät

tämä lähdevero on nyt täysin puheenjohtaja turusen mielikuvituksen tuotetta ja tekisi mieli arvella että se on keksitty tsekkiläisessä pubissa aamuyöllä mutta vakavasti puhuen ponsihan edellyttää että hallitus tekisi päinvastaisen lain kuin mikä nyt juuri on menossa läpi parhaassa fantasiamaailmassakin tämä kuvitteellinen lähdevero tulisi voimaan vasta paljon myöhemmin kuin itse laki

kannattaako suomi kattavaa täyttä täyttä yleisöjulkisuutta omistajien rekisteristä ja toimii aktiivisesti ja julkisesti tällaisen eu linjauksen puolesta

arvoisa puhemies onnittelen oppositiota että te olette kyllä hienosti saaneet liikkeelle mielikuvan jossa hallitus olisi tekemässä jotakin hämärää ja suosimassa jotakin rahanpesua tai veronkiertoa tai muuta vaikka täällä kuinka sanotaan että tämä asetus on velvoittava ja tämä on pakko tehdä ja hallintarekisteriä ei tule suomeen ja jo nykytila kuten eun luonne edellyttää että raha ja pääoma liikkuu eu alueella niin ei se mitään auta täällä koska tässä totuudelle käy niin kuin vladimir vysotskin laulussa totuus ja valhe että totuus jää kadulle alastomana ja valhe kulkee facebookissa on todella ikävää tämmöinen kulttuuri minusta hallitus on toiminut erittäin vastuullisesti tässä asiassa hallintarekisteriä ei tule ja sille me emme kuulkaa voi mitään että jos jotkut haluavat kiertää veroja ja vievät rahansa niin mikään laki suomessa ei sitä voi estää meidän täytyy nämä tosiasiat tunnustaa ja ainut tapa millä tämä voidaan estää on että kun yrityksestä irtoaa osinko niin siitä otetaan veroa ja ne anovat sitten verottajalta vero oikeutta ja vapautusoikeutta jos se niille kuuluu

arvoisa puhemies täytyy kyllä nyt sanoa että on aika kornia että kokoomus nyt puhuu omistusten avoimuuden puolesta kun vielä reilu vuosi sitten te halusitte tuoda hallintarekisterin myös suomeen niin nyt te puhutte omistusten avoimuuden puolesta samat valtiovarainministeriön virkamiehet jotka nyt sanovat että suomen on vapautettava hallintarekisteröinti ulkomailla sanoivat vielä reilu vuosi sitten että suomen on pakko mahdollistaa hallintarekisteröinti myös suomessa ymmärrätte varmaan että luottamus ei näiden puheiden näiden takinkäännösten jälkeen ole tällä hetkellä kovin korkealla tasolla mutta arvoisa puhemies miksi näitä

arvoisa herra puhemies kyllä minua kiinnostaa se minkä syötin perussuomalaiset nielaisivat että olivat valmiit muuttamaan tämän kantansa että tähän asti sitä vastustettiin ja nyt sitä kannatetaan ja vielä näin nopealla aikataululla viedään eteenpäin tämä vie suuntaan josta eurooppa haluaa pois tätä vastustivat syyttäjä poliisi ja verottaja esimerkiksi norja edellyttää kansalaisilta suoraa omistusta

arvoisa puhemies edustaja harakka sanoi aika voimakkaastikin että lähdevero on valiokunnan puheenjohtaja turusen turusen mielikuvituksen tuotetta tänään kello kolmetoista kolmenkymmenenkahden valtiovarainministeriön tiedote on että on alettu valmistelemaan lausuman mukaista lainsäädäntöä lähdeveron tekemiseksi toivon että edustaja harakka pyytää sitten kun se tulee tänne eduskuntaan anteeksi tästä lähdeverosta sanomaansa erityisesti edustaja turuselta toinen asia jonka halusin ottaa esille vielä on on tämä edustaja esitys tämä lähdevero juuri koska tämä uudistus parantaa nyt tilannetta verrattuna nykyiseen kun on ulkomaan kautta pystytty tekemään sijoituksia nyt se tekee kannattamattomaksi sen ulkomaan kautta jos haluaa jotain salata tilanne paranee arvoisat kollegat

on alettu valmistella on ilmoitettu tarkoitatteko todella että yhtä aikaa sillä sekunnilla kun tämä ulkomaille hallintarekisteröinti on mahdollista suomella niin meillä on myöskin lähdeverosta sellainen laki joka on ehkä kolmekymmentä ehkä viisikymmentä toistaiseksi ei ole vielä edes sanottu kuinka monta prosenttia siihen asti se on mielikuvituksen tuotetta kunnes se on voimassa ja se on aivan varmaa että tässä on joitakin kuukausia ellei vuosia tilanne jossa tämä porsaanreikä aivan taatusti on olemassa kun toinen laki on voimassa ja toinen vielä tiedetä ei ole ainakaan astunut vielä voimaan sitä paitsi ei ole hyvää verotuskäytäntöä tällainen summaarinen lähdevero joka on joka tapauksessa liian korkea se johtaa siihen että silloin tämän suuren lähdeveron alaiseksi joutuneet saavat pyytää palautusta suomen verottajalta tämä tuo lisää työtä ja käsityötä ja lisää vaivaa pitää pyrkiä oikeaan verotukseen oikean kokoiseen verotukseen ilman mitään porsaanreikiä

arvoisa puhemies viitaten edustaja jaskarin puheenvuoroon suomesta kyllä löytyy puolueita jotka ovat sitoutuneita omistusten avoimuuteen ja ne löytyvät tämän salin vasemmalta laidalta nykyiset oppositiopuolueet olivat keskeisesti mukana varmistamassa sen että suomi sai neuvoteltua tähän asetukseen poikkeuksen joka mahdollistaa suoran omistuksen mallin säilyttämistä tässä maassa kaksituhattaviisitoista kokoomus ajoi vielä hallintarekisterin tuomista suomeen ja silloinkin sitä perusteltiin sillä että asetus ei anna meille mitään muuta vaihtoehtoa te peräännyitte niistä suunnitelmista ainoastaan massiivisen vastustuksen ja suuren kritiikin takia mutta on kyllä löytynyt kannatusta kokoomuksen piirissä koko ajan ja nyt te toistatte taas kerran että tämä asetus siitä huolimatta että siinä on tämä poikkeus jota muun muassa norja myöskin soveltaa ei anna mahdollisuuksia luoda sellaisia käytäntöjä sellaista lainsäädäntöä jolla me ulotamme tämän suoran omistuksen mallin myöskin ulkomaalaisiin arvopaperikeskuksiin ei vakuuta

arvoisa puhemies kysyin äsken ministeriltä mitä tapahtuu jos ja kun kierrätetään asioita esimerkiksi lontoon kautta samaa kysyi myös omassa puheenvuorossaan edustaja rinne eli kysyn sen uudestaan mitä tapahtuu kun smith ostaa lontoosta ja myy sitten takaisin suomeen lopputuloksena suomi menettää osinkojen verotustuloja ja suomalainen sijoittaja välttää myös samalla tämän ehdotetun viidenkymmenen prosentin raippaosinkoveron miten te arvoisa ministeri pystytte tämän välttämään toiseksi totean nyt vielä juristina sen että kyllä älyttömän sekavasti kirjoitettu esitys on ja tämän tulkitsemiseen tullaan tarvitsemaan helsingistä ja koko suomesta ja ehkä euroopasta paljon lakimiehiä he saavat paljon töitä ja mitä tämä maksaa suomalaisille yrityksille yhtiöiden rahoitukseen ja mitkä ne kustannukset ovat ja täältä löytyy myös aitoja virheitä itse tästä esityksestä joten kysyn vielä kuka tämän on oikeasti kirjoittanut

tätä perussuomalaisten mielenmuutosta on ihmetelty ja kyllä minä edustaja turunen tulen havaitsemaan että jos teidän selityksenne nyt tänään uskoo niin kysymyksessä onkin ihan vain yleinen asia tämä on yleinen perussuomalainen tapa kääntää takkia oli sitten kysymys kreikka tuesta tai bensaverosta tai taksien vapauttamisesta ja hopsista hallintarekisteristä kyllä minä vähän luulen puhemies että tätä voisi avata nyt tätä kehysriihen keskustelua kuitenkin ihan rehellisesti ja avoimesti

tänään on aloitettu valmistelu huikeaa teillä olisi ollut vuosi aikaa valmistella vuosi aikaa ja saada nämä kulkemaan käsi kädessä eli en minä kyllä ihan tällaistakaan perustelua nielaise
sitten otamme vielä vastauspuheenvuorot edustajille jaskari ja lindtman ja sen jälkeen ministerin vastaus ja sen jälkeen puhujalistaan edustaja jaskari
arvoisa herra puhemies olisin edustaja skinnarilta oikeastaan kysynyt nyt puhuitte yritysten rahoituskustannuksista nythän on tietysti suuri kysymys se että jos oltaisiin pyritty vielä tiukemmin kieltämään joka ei ollut asetuksissa mahdollista olisiko ollut sellainen tilanne että suomalainen yritys joka esimerkiksi tekee investointeja saksaan ei olisi pystynyt hankkimaan rahoitusta saksasta joka on hallintarekisteröintipuolen

arvoisa puhemies täällä hallituspuolueet ovat antaneet ymmärtää että oppositio keksisi näitä porsaanreikiä ei tämä käsialaa monet viranomaiset poliisi osakesäästäjät piensijoittajat kokoomuksen sirpa pietikäinen ovat tätä vastustaneet ei tämä mitään opposition pelottelua ole nimenomaan vastustanut hallintarekisteröinnin sallimista ulkomailla kun me tiedämme että toinenkin vaihtoehto olisi mahdollista arvoisa puhemies tästä keskustelusta tulee kyllä yksi asia selväksi tai jäin kysymään onko niin että itse asiassa täällä ovat ihan väärät miehet selittämässä valtiovarainministeri orpo äsken myönsi että tämä sovittiin kehysriihessä mutta turunen on laitettu tänne selittämään onko tässä käynyt niin että tämän diilin perussuomalaisten puolelta puolelta ovat tehneet ulkoministeri soini ja ryhmäpuheenjohtaja terho ja turunen on laitettu tänne vain selittämään mitään muuta selitystä näin täydelliselle takinkäännölle ei löydy

sikäli kuin nyt oikein ymmärsin kysymyksen tämäntyyppinen kaupankäynti teoriassa olisi varmasti mahdollista tänä päivänä enkä minä voi hyväksyä sitä mielestäni markkinalainsäädäntöä pitää jatkuvasti kehittää siihen suuntaan että markkinoita ei käytetä hyväksi ja verot tulevat maksetuksi finanssivalvonta saa tiedon kaikista tehdyistä osakekaupoista ja myöskin saa tiedon siitä kuka on lopullinen hyödynsaaja ja juuri heihin taas noudatetaan tätä lähdeveroa jos ei ole tiedossa tarkka kohde ja henkilö eli eli mielestäni tässä ei tule muutosta ja vielä kerran totean sen että hallintarekisterin käyttö muissa euroopan unionin maissa tuli mahdolliseksi asetuksella ja muistaakseni siinä hallituksessa olivat sosiaalidemokraatit mukana ja vielä valtiovarainministeriössä se tuli silloin mahdolliseksi me emme olleet löytäneet tapaa sitä kieltää mitä sitten tulee edustamani kansanliikkeen kantaan niin kyllä edeltäjäni aikana tehtiin esitys joka piti sisällään hallintarekisterin se sai erittäin suurta kritiikkiä ja tämä kritiikki osui osui siihen muun muassa eri tahoilta ja sen jälkeen poistettiin suomessa siitä nyt minä en ole kuullut näiltä tahoilta sitä kritiikkiä ja epäilen vahvasti että ne tahot jotka tällä hetkellä kritisoivat esitystä saattavat olla siinä käsityksessä että esityksessä edelleen hallintarekisterin perustaminen suomeen olisi siellä pohjalla ja näin näin ei ole tätä valmistelua ennen kaikkea lähdeverosta ja miksei muistakin ponsista mutta se on se merkittävin

se luotiin jo kaksituhattaneljätoista siis se että eurooppalaisella lainsäädännöllä mahdollistetaan hallintarekisterit edelleenkin niissä euroopan maissa jotka ovat halunneet siis toisin kuin suomi joka ei ole halunnut silloin tätä emmekä me nytkään esitä sitä ja mitä nopeammin me saamme tämän tämän käyttöön sen parempi arvoisa puhemies

arvoisa puhemies lakiesitys mahdollistaa suomalaisille omistusten hallintarekisteröinnin ulkomaalaisten arvopaperikeskusten kautta omistusten hallintarekisteröinti tarkoittaa sitä että todellisen omistajan ja edunsaajan sijaan arvopaperin omistajaksi kirjataan välimies eli tilinhoitaja käytännössä esimerkiksi pankki omistusten hallintarekisteröinti aiheuttaa ongelmia sillä niiden avulla voidaan luoda pitkiäkin omistusketjuja joissa arvopaperin

omistuksella myös jatkossakin ja myös silloin kun omistus on järjestetty ulkomaalaisen arvopaperikeskuksen kautta jos norja voi vaatia suoraa omistusta myös ulkomaalaisten arvopaperikeskusten kautta omistettaessa voi myös suomi tehdä sen on siis turha piiloutua eun selän taakse suomen tulisi pitää kynsin ja hampain kiinni suoran omistamisen mallista ja markkinoida sitä myös muille arvoisa puhemies talousvaliokunnan puheenjohtaja perussuomalaisten turunen on aiemmin linjakkaasti ja voimakkaasti vastustanut hallintarekisteröinnin sallimista ja tehnyt kovaa työtä sen eteen ettei hallintarekisteröinnin mahdollisuuksia avata jokin sai kuitenkin puoliväliriihessä perussuomalaisten päät kääntymään sillä nyt sama lakiesitys kelpaa heillekin

kun hallituspuolueet eivät päässeet yksimielisyyteen asiasta vuoden odotuksen aikana olisi eduskuntaan voitu tuoda lausumien edellyttämät täydentävät lakimuutokset joilla veronkierron ja talousrikollisuuden mahdollistavia porsaanreikiä olisi tukittu kaikella kunnioituksella itse en ainakaan jaksa uskoa että kokoomuslainen valtiovarainministeri ja hallintarekisteröintiä intomielisesti ajanut valtiovarainministeriön finanssiosasto pitäisivät kovin suurta kiirettä lausumien edellyttämien lakiesitysten valmistelussa mutta toivottavasti olen väärässä

toki askel oikeaan suuntaan on kuitenkin huomattava ettei korotettu lähdevero ratkaise välttämättä esimerkiksi yleisöjulkisuuden varmistamista tai talousrikollisuuden torjuntaa lähdeveroa on myös vaikea periä jos varoja kotiutetaan hallintarekistereiden kautta pankkitileille jotka sijaitsevat veroparatiiseissa tai muutoinkin sen kiertäminen lienee mahdollista on myös vaikea nähdä miten lailla voidaan taata lausuman kaksi edellyttämä suoran omistuksen tasoinen julkisuus jos omistukset ketjutetaan hallintarekistereihin joka tapauksessa lausumien edellyttämät lakimuutokset olisi pitänyt tuoda eduskunnan käsittelyyn samaan aikaan näiden käsiteltävänä olevien muiden muutosten kanssa jotta kokonaisuutta olisi mahdollista arvioida harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan sekä yleisöjulkisuuden ja avoimuuden näkökulmasta

arvoisa puhemies

sallimista suomessa monet vaikutusvaltaiset finanssialan toimijat ovat pitkään ajaneet hallintarekisteröinnin mahdollistamista myöskin täällä kotimaassa se tarkoittaisi luopumista nykyisestä suoran omistuksen mallista joka takaa niin viranomaisille kuin esimerkiksi medialle mahdollisuuden selvittää osakeomistajatietoja ja siten myös puuttua harmaaseen talouteen aiemmin muun muassa tuolloinen valtiovarainministeri stubb perusteli hallintarekisterin tuomista suomeen sillä että tämä samainen eu asetus jonka nojalla hallitus nyt esittää muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön olisi tarkoittanut sitä että suomikin olisi joutunut luopumaan suoran omistuksen mallistaan näin ei kuitenkaan ollut massiivisen vastustuksen ja kritiikin jälkeen hallitus luopui aikeistaan laajentaa suomessa stubb linjasi joulukuun alussa kaksituhattaviisitoista tiedotustilaisuudessa me emme valmistele hallintarekisteriä uudestaan missään muodossa hallintarekisteri on haudattu ja kuopattu sitä ei tuoda tämän hallituskauden aikana meni puoli vuotta ja hallintarekisteri palasi taas kuolleista silloin tuotiin julki nyt käsiteltävänä oleva esitys jossa hallintarekisteröinti hallintarekisteröinti siis mahdollistetaan suomalaisille sijoittajille ulkomaalaisten kautta taas kerran väitetään että eu asetus ei mahdollista tämän porsaanreiän tukkimista huolimatta siitä että suomen edellinen hallitus neuvotteli asetukseen poikkeuksen juurikin suoran omistamisen mallin säilyttämiseksi jatkossakin ja siitä huolimatta että esimerkiksi norja on ilmoittanut tulkitsevansa arvopaperikeskusasetusta niin että sijoittajiin kohdistuva suoran omistuksen vaatimus on voimassa myös norjalaisten sijoittaessa muissa maissa liikkeeseen laskettuihin norjalaisten yhtiöiden arvo osuuksiin kaikista oudointa on kuitenkin hallituspuolue perussuomalaisten täyskäännös tämän hämärärekisterin suhteen kyllä tässä herää kysymys mistä on hallituksen sisällä oikein käyty kauppaa eli minkä seurauksena puolue on on ollut valmis täysin muuttamaan kantaansa tähän samansisältöiseen esitykseen vielä viime vuoden lopussa talousvaliokunnan puheenjohtaja kaj turunen linjasi jos suomi sallii hallintarekisteröinnin ulkomaiden kautta se vaikeuttaa sisäpiirinkauppojen ja muiden talousrikosten selvittämistä sekä vähentää verotuksen varmuutta ja oikeudenmukaisuutta perussuomalaisten puheenjohtaja timo soini puolestaan on kirjoittanut liittyen hallintarekisteriin huonot uudistukset kannattaa jättää tekemättä nyt perussuomalaiset ovat kuitenkin sallimassa juuri samanlaisen esityksen eteenpäinviemistä joka tulee helpottamaan osakeomistusten piilottamista ja sitä kautta myös veronkiertoa ainoa asia mikä kuluneen puolen vuoden aikana on muuttunut on siis perussuomalaisten kanta olevaan asiaan myös esityksen ajoitus herättää kysymyksiä hallitus tuo tämän äärimmäisen kiistellyn esityksen heti kuntavaalien jälkeen hallitus ei maininnut sitä sanallakaan käydessään läpi puoliväliriihessä tehtyjä ratkaisuja siitä huolimatta että tästä asiasta silloin neuvoteltiin niin kuin ministeri orpo tänään vahvisti lakiesitys ilmaantui valiokunnan esityslistalle noin puolen vuoden pöydälläolon jälkeen juuri puoliväliriihen alla ja kaikesta tästä huolimatta lausumissa esitettyjä linjauksia ei ole valmisteltu vaikka hallituksella olisi ollut siihen mahdollisuus kokonaisen vuoden aikana omaisuuden julkisuus olisi äärimmäisen tärkeää erityisesti nyt kun suomessa tämän samaisen hallituksen toimesta myös ollaan tekemässä suomen historian suurinta julkisten palveluiden markkinaehtoistamisprojektia sote ja maakuntauudistuksen yhteydessä vastoin asiantuntijoiden esittämää kritiikkiä suomalaiseen sosiaali ja terveydenhuoltoon ollaan turvaamassa yli kymmenen miljardin verorahoitteiset markkinat ja jo nyt uudistuksen valmisteluvaiheessa on herättänyt huomiota kuinka monet vaikutusvaltaisissa poliittisissa asemissa olleet ovat siirtyneet suoraan näiden isojen terveyskonsernien palkkalistoille ulosmittaamaan taloudelliset hyödyt tulevista uudistuksista

tulee seurata norjan ja soveltaa itse asetukseen neuvottelemaansa poikkeusta niin että esitys palautetaan valmisteluun ja tuodaan uudestaan sellaisilla lakimuutoksilla joilla velvoitetaan suomalaista sijoittajaa käyttämään ulkomaisessa arvo osuusjärjestelmässä suomalaisiin arvo osuuksiin sijoittaessaan sellaista suoraa tiliä tai vastaavaa järjestelyä joka mahdollistaa hänen tunnistamisensa omistajaksi omistusta koskevien tietojen tulee olla liikkeeseenlaskijayhtiön sekä suomalaisten viranomaisten saatavissa tämä säilyttäisi suoran ja avoimen omistamisen mallin myös ulkomaalaisissa arvopaperikeskuksissa ja vastaisi sitä suuntaa johon sääntelyä finanssimarkkinoilla koko ajan tosin aivan liian hitaasti kehitetään myös euroopan unionin tasolla kuten osakesäästäjien keskusliitto on todennut liittyen juuri tähän nyt käsiteltävänä esitykseen on suomi hallituksen esityksellä menossa suuntaan josta muu eurooppa haluaa pois

arvoisa puhemies

vahva käsitykseni on se että siitä saisi iltapäivälehtiin muhkean otsikon koska hän syyllistyisi laittomuuteen katson tämän tahattomaksi

totuuden

mutta useimmissa kohdissa hallintarekisteri eli rahanpiilotuslaki on asia jossa hallituksen on on ollut tavallistakin vaikeampi pysyä totuudessa tässä salissa sanottiin seuraavaa kahdeskymmeneskuudes päivä marraskuuta kaksituhattaviisitoista yksi on arvopaperikeskusasetus joka on pantava toimeen ja sen yhtenä osana on hallintarekisterijärjestelmä viranomaiset joihinka te äsken viittasitte kritisoivat sitä järjestelmää joka meillä on nykypäivänä jos me katsomme näitä lausuntoja niin noin yhdeksänkymmentä prosenttia lausunnoista on itse asiassa myönteisiä puhuja oli silloinen valtiovarainministeri alexander stubb joka joutui

totuuden välttämistään siihen kaatui ensimmäinen yritys piilottaa myös suomalaisia varoja

ensimmäinen päivä joulukuuta kaksituhattaviisitoista kuultiin seuraavaa me emme valmistele hallintarekisteriä uudestaan missään muodossa hallintarekisteri on haudattu ja kuopattu sitä ei tuoda tämän hallituskauden aikana

jälleen ministeri stubb mutta kesti kolme kuukautta ja ja hallintarekisteri palasi eduskuntaan missään muodossa totuus osoittautui jälleen ylivoimaiseksi vastustajaksi hallitukselle hallitus ei kuitenkaan itsekään ihastunut hallintarekisteriin huonot uudistukset kannattaa jättää tekemättä perussuomalaisten puheenjohtajan timo soinin puheista voisi päätellä että hallintarekisteri ei etene mutta tältäkin osin totuus livahti hallituksen käsistä talousvaliokunnan puheenjohtaja kaj turunen itse selvittäneensä eu komissiolta että suomi voi tehdä neuvottelemansa poikkeukset suomen ei tarvitse eikä kannata muuttaa osakeyhtiölakia niin että omistukset voitaisiin piilottaa hallintarekisteriin ulkomaille oli turusen lausunto helsingin sanomille yhdeksästoista päivä joulukuuta kaksituhattakuusitoista merkittävää on että samana iltana hän kertoi yleisradiolle että kokoomus oli uhannut häntä potkuilla tehtävästään kokoomusedustaja harri jaskari kiisti tiedon taas on mahdoton sanoa kuka pysyy totuudessa vai pysyykö kukaan no nyt turunen kirkkain silmin hyväksyy esityksen kun hallitus riihessään niin päätti mikä oli äkkikäännöksen hinta sitä on kysytty tässä salissa moneen otteeseen oliko se ruotsin kielen valinnaisuuden kokeilu olisi kerrankin kiva kuulla totuus koko

arvoisa puhemies edustaja turunen kysyi helsingin sanomissa kuudestoista kuudetta kaksituhattakuusitoista miksi salailu sallittaisiin kun se nykyisinkin on kielletty miksi suomi nyt sallisi omistusten piilottamisen ulkomaille kun omistamisen julkisuutta kansainvälisestikin avataan aivan totta edustaja andersson nämä kysymykset jäävät yhä vastaamatta eikö totta hallitus ei pysty eikä pyri vastaamaan kiusallisiin pikemminkin lopettaa kysymysten esittämisen totuus on kuitenkin se että hallitus on avaamassa ovia korruptioon ja veronkiertoon kun suomalaisille sallitaan ulkomaisten hallintarekistereiden käyttö hallintarekisterit aiheuttavat kahdenlaisia ongelmia omistusten piilottelu antaa mahdollisuuden väärinkäytöksiin esimerkiksi poliitikot voivat salata niiden suojassa jääviytensä yrityksiä koskevissa päätöksissä lisäksi suomalaiset ja ulkomaalaiset sijoittajat voivat vältellä veroja joita niiden pitäisi lain mukaan maksaa eduskunnan tarkastusvaliokunnan raportin mukaan veronmenetykset lasketaan sadoissa miljoonissa hallintarekisterien vuoksi suomi on vilpillisen pörssisijoittajan paratiisi kymmenet asiantuntijat ovat osoittaneet ongelmat ja esittäneet niihin ratkaisuja mutta hallitus on sivuuttanut ne surkuhupaisellakin tavalla kuten

jopa piilotteli kriittisiä lausuntoja ja nyt sille tuli yhtäkkiä valtava kiire mainostaa lainsäädäntöä joka ei missään oloissa ole voimassa silloin

astuisivat voimaan nyt kyllä myydään aika vahvaa mielikuvaa tämmöisestä fantastisesta lähdeverosta jonka tasoakaan ei ilmeisesti ole vielä päätetty kun ministerit antoivat kaksi ristiriitaista lukua tämä on siis mielikuvituksen tuotetta tämä on fantasiaa mutta tämä asiantuntijoiden näkemysten hyljeksintä näyttää olevan hallituksen linja asiantuntijat ovat tyrmänneet myös hallituksen sote mallin jota hallitus kuitenkin kritiikille kuurona ja sokeana ajaa läpi akateemisella väellä on täysi syy ymmärtää että yliopistojen leikkaukset ovat johdonmukainen tapa vaientaa riippumattomien asiantuntijoiden ääni no

tähän turusen toiseenkaan kysymykseen emme siis saa vastausta euroopan unionissa on vahva tahto estää veronkiertoa ja tuoda esiin omistusten todelliset edunsaajat ministerit neuvottelevat parhaillaan tiukennusta vaatinut täysin julkista omistajarekisteriä toisin sanoen suomi menee vastavirtaan lisäämällä omistusten pimitystä samaan aikaan kun eussa vaaditaan lisää läpinäkyvyyttä kysyin äsken ministeri orpolta mitä linjaa suomi ajaa neuvotteluissa hänen edeltäjänsähän lupasi vielä panama paperien jälkimainingeissa viime keväänä että suomi kannattaa omistusten täyttä ja kattavaa julkisuutta mutta tämä sanoisinko paniikki jolla tämä hallintarekisteri on nyt ajettu suomessa ei ehkä täysin vastaa tätä kuvaa mutta ministeri orpo jätti vastaamatta ajaako suomi siis tässä lopullisen

että suomen ja eräiden muiden maiden suoran omistamisen järjestelmä on ollut esikuvana euroopassa siellä etsitään keinoja reilun verotuksen ja verokertymän varmistamiseksi sekä väärinkäytösten estämiseksi tämän ovat vahvistaneet sekä euroopan parlamentin taxe kaksi komitea että slovakian puheenjohtajakauden parlamentaarinen kokous sosiaalidemokraattisten puolueiden valtiovarainvaliokuntien jäsenet ovat puolustaneet julkilausumissaan tätä suomen mallia esimerkki euroopalle rahanpiilotuslaki on siis vastoin eun pyrkimyksiä erityisen surkuhupaisia ovat nämä ponnet joihin ei kukaan usko jos laki poistaa nopeusrajoitukset maantieltä ei ole mitään järkeä sellaisessa ponnessa joka vaatii kuitenkin pitämään nopeusrajoitukset tällä peittelyllä tai pimityksellä on on ostettu perussuomalaisille mielenrauha jotta he voivat tehdä sitä mitä parhaiten osaavat selitellä miten se mitä saa ei ole ollenkaan sitä mitä tilaa jos hallitus olisi oikeasti halunnut ratkoa ne monet ongelmat joita esitykseen sisältyy se olisi ehtinyt jo puolessatoista vuodessa korjata esitystään mutta tahtoa ei ole näin lopuksi arvoisa puhemies nyt näyttää ikävä kyllä siltä että hallitus katsoo eliitin verovilppiä läpi sormien samalla kun työttömiltä selvityksiä perusturvansa takaamiseksi hallintarekisterien hylkääminen osoittaisi uskoa läpinäkyvämpään suomeen kansainväliseen edelläkävijään suomeen jossa lakeja valmistellaan avoimesti ja parasta asiantuntemusta käyttäen ja jota johdetaan tiedolla ja näkemyksellä eikä pelolla

poikkeuksellisesti tämän asian yhteydessä olen halunnut käyttää puheenvuoron lähinnä sen takia että olin aikanaan viime vaalikaudella talousvaliokunnan puheenjohtaja jolloin talousvaliokunta antoi lausunnon pariinkin kertaan käsitteli ja antoi lausunnon silloin käsittelyssä valmistelussa olevasta asetuksesta

jos suomi olisi sillä tavalla oma yhteisönsä että meidän ei tarvitsisi muusta maailmasta välittää

jossa suomalaiset voivat tehdä sijoituksia vain suomalaisen yrityksen suomessa liikkeelle laskemiin laskemiin osakkeisiin niin että ne kaikki sijoitukset ovat ovat henkilökohtaisella arvo osuustilillä johonka johonka liittyy täydellinen avoimuus

voitu jäädä eikä olisi tarvinnut ovia avata missään vaiheessa millekään uudistuksille eurooppalaisille tai maailmanlaajuisille uudistuksille niin siinähän me sitten olisimme ja kenties siinä menestyisimme kenties menestyisimmekin mutta maailma on muuttunut ympärillä paljon tässä taakse jääneitten kahden vuosikymmenen aikana ja tuo mahdollisuus jota kuvasin ei ole tietystikään tänään enää totta toinen havainto liittyy siihen että kun viime viikonlopun aikaan kuulin esimerkiksi osakesäästäjien liiton puheenjohtajan professori rothoviuksen arviota tästä asiasta viesti hänellä oli se että kun euroopassa yleensä pyritään pyritään avoimuuteen näissä asioissa niin suomessa jotenkin mentäisiin toiseen suuntaan samaa sanoi edustaja skinnari äskeisessä puheenvuorossa näinkö tämä on ei mielestäni lainkaan näin päinvastoin euroopan unioni säätäessään tällaisen asetuksen muutama vuosi sitten kaksituhattaneljätoista meni täsmälleen väärään suuntaan aivan erikoista yrittää väittää että eurooppa tässä asiassa kulkee jotenkin avoimeen suuntaan avoimempaan suuntaan kuin missä me suomalaiset olimme tai mitä me suomalaiset haluamme miten me suomalaiset haluamme tämän asetuksen sisällön käytännössä meillä toteutettavaksi näinhän ei asianlaita ole tämä malli mikä nyt tässä on käsittelyssä on on tässä mielessä paljon parempi kuin on se eurooppalainen normisto minkä eurooppa muulle euroopalle on tässä rakentanut

vuonna kaksituhattakaksitoista olin ehdottomasti vastaan silloin vireillä vireillä olleita kaavailuja eurooppalaisen hallintarekisterin rakentamiseksi ja vielä kaksituhattaviisitoistakin silloinen esitys joka nykyisen hallituksen toimesta oli valmisteltu ei ole hyvä esitys ja taisin

tässä esityksessä on tämä suomi poikkeus kiitos antti rinteelle jos se oli hänen ansiotaan tai edelliselle hallitukselle ylipäänsä että pitivät kiinni siitä ja myöskin edustaja essayahlle eussa siitä että tämä saatiin hoidettua tämä suomi poikkeus siihen asetukseen sisään ja nyt käytännössä tässä esityksessä mikä meillä on tässä käsittelyssä se on sisässä suomeen ei tule hallintarekisteriä sen säädössisällön mukaan mitä eurooppalainen hallintarekisteri käytännössä sisällään pitää tämä on ensimmäinen tärkeä asia toinen tärkeä asia on sitten tämä ulkomaille sijoittaminen onko se mahdollista vai ei eu asetus tässä mielessä on hyvin yksiselitteinen jos tässä salissa on sellaisia edustajia jotka kykenevät kertomaan että tänä aikana kun suomi on ollut euroopan unionin jäsen me olisimme voineet toimia vastoin eun hyväksymiä asetuksia että me emme olisi ottaneet omaan kansalliseen lainsäädäntöön sitä normistoa mistä euroopan unioni asetustasolla on päättänyt että siitä noin vain kieltäytyä niin kertokaa erittäin tarkoin korvin kuulen jos sellaisia esimerkkejä löytyy minä en tiedä sellaisia löytyvän en ole kyllä ihan varma vaikka löytyisi mutta olen ihan varma että jos löytyy niin siinä sanktiomenettelyprosessi on taatusti läpikäyty ilman sanktioita eu ei hyväksy sitä että noin noin meneteltäisiin

halutessaan tarkempaa tietoa saa sen vastapuolen maan verottajalta vastaavat tiedot tai jos sitten epäillään suomalaisen rikosta esimerkiksi sisäpiiririkosta niin suomalainen finanssivalvonta on oikeutettu yhteistyöhön sen vastapuolen maan finanssivalvonnan tai vastaavan viranomaisen kanssa myös rikostapauksia varten lähinnä sisäpiiririkoksia varten suomalaiset viranomaiset saavat tiedon sieltä ulkomailta siinä tapauksessa jos on syytä epäillä jotain sisäpiiririkosta tai vastaavaa nämä seikat tähän asiaan muistan kun

sanotuksi tämä on toinen asia mihinkä halusin kiinnittää huomiota ja kolmas asia liittyy siihen miten nyt tällä hetkellä asiat ovat tällä hetkellä tosiasiassa on asian tilanne seuraavanlainen sen jälkeen kun eurooppa hyväksyi tämän sijoituspalveluyhtiödirektiivin mifidin kaksituhattakuusi muistaakseni tuli se asetus

asetus vaan direktiivi ja kaksituhattakahdeksan hyväksyttiin tuo direktiivin sisältö suomalaiseen lainsäädäntöön niin suomessa ovat voineet ulkolaiset sijoituspalveluyritykset nyt jo toimia otan yhden nimeltä mainitun yrityksen hollantilaisen degiron jos pekkarinen haluaa hankkia koneen osakkeita hän käy degiron asiakkaaksi ja sanoo hanki mulle pörssistä koneen osakkeita se hankkii mulle pörssistä koneen osakkeita mutta degiro ei voi suomessa olla tilinhoitajapankki siitä syystä degiro niin kuin ketjuttaa itsensä esimerkiksi nordea pankin tai osuuspankin kanssa käy sen asiakkaaksi ja nordea tai vaikkapa osuuspankki sitten operoivat yhdessä tilinhoitajapankin kanssa ja ja sen jälkeen ilmoittavat nämä omistajuudet arvopaperikeskukselle mutta siellä arvopaperikeskuksessa tässä tapauksessa näkyy vain se siivu sitä kone omistusta se on nordean nimellä tuon degiron kautta on tullut jossa pekkarisen omistukset ovat pekkarisella ei ole sivumennen sanottuna omistusta koneessa mutta sanotaan se nyt esimerkinomaisesti siinä koneen omistajat jotka degiron salkun kautta ovat tulleet ne näkyvät yhdessä ainoassa köntässä eivätkä tule siellä suoraan eritellyiksi tämä on jo tällä hetkellä mahdollista itse asiassa tähänkin tilanteeseen tuo nyt parannuksen tämä lähdeveromenettely aika tiukasti sanottuna ja kerrottuna minkä täällä valiokunta omaan mietintöönsä on kirjannut se on myös lisäperustelu sille että toisin kuin kaksituhattaviisitoista en kannattanut

hyväksyn ja kannatan tätä esitystä mikä tässä nyt toteutuu yhdyn siihen ajatukseen mikä täällä on esitetty että olisi voinut olla hyvä että vähintäänkin suurin piirtein samaan aikaan kun

tätä lainsäädäntöä täällä käsitellään olisi jo vielä ehkä pikkasen pitemmällä se hallituksen esitys tämän lähdeveromenettelyn käyttöönottamisesta ja tässä mielessähän nämä eivät kulje ihan sitä oikeata tällaista aikajalkaa mutta aika hyvin kuitenkin kun tänä päivänä viimeksi valtiovarainministeri on kertonut että tämmöinen valmistelu joka noudattaa tuon mietinnön sisältöä on käynnistynyt tähän tapaan arvoisa puhemies halusin osallistua vähän poikkeuksellisesti tähän keskusteluun kiitos ilmeisesti oli

pekkarinen tuossa vähän kyseenalaisti sitä että että luotaisiin kuva että suomi toimii täysin toisin kuin muu eurooppalainen yhteisö mutta asia on juuri niin että tässä on tapahtunut merkittävä historiallinen käänne vuodesta kaksituhattaviisitoista eli siis se lainsäädäntö jota tässä nyt vasta ollaan panemassa toimeen suomessa on sitä vanhaa euta joka on tavallaan tajunnut että näin ei voida edetä eli että että täytyy huolehtia myöskin verotuksen kertymästä ja oikeudenmukaisuudesta kaksituhattaviisitoista oli siis tämä oecdn raportti tämä kuuluisa beps eli base erosion and profit ja kaksituhattakuusitoista tammikuussa sitten tapahtui tämä historiallinen komission ja myöskin neuvoston käännös tässä asiassa kohti tiukempaa tulkintaa aggressiivisesta verosuunnittelusta ja veronkierrosta varsinkin panama paperit silloin vuosi sitten saivat jopa suomen hallituksen äkillisesti esiintymään veronkierron vihollisena eurooppalainen tuuli on kääntynyt mutta suomi kulkee vastatuuleen ja jos sylkäisee vastatuuleen niin se tulee omille kasvoille

arvoisa puhemies jos euroopan unioni omilla toimillaan tulee suurin piirtein siihen mitä suomi tässä tavoitteli niin minä ainakin toivotan sen kovasti tervetulleeksi on on tavattoman toivottavaa että noin tapahtuisi mitä vielä tulee teidän edustaja skinnari oikeuskäytäntöön liittyneeseen liittyneeseen kommentointiin minäkin totean että se on juuri noin arvopaperikeskuksen osalta ja tilinhoitajapankin osalta kansallinen normisto on yksiselitteisen selvä mutta tätä ketjutusta me emme ole voineet estää tämmöisen degiron tapaisen yhteisön sijoituspalveluyrityksen kautta operointia me emme voi estää minä en tiedä kyllä siitä minä kävin aika monen juristin kanssa tähän asiaan liittyvän keskustelun ja minä en en ainakaan ole saanut selville että sitä voidaan estää valitettavasti toivotaan että euroopan unioni tämäntapaisissa asioissa muuttaa unionin laajuisesti käyttäytymistään ainakin minä uskon että suomessa laajasti sellainen toivotettaisiin tervetulleeksi

arvoisa puhemies on ollut mielenkiintoista

varsinaista asetusta käsitelty kun itse todellakin niin kuin tuolla debatissa mainitsin katselin sitä silloin euroopan parlamentin näkövinkkelistä kyllä todellakin viime kaudella silloisen hallituksen linjan jossa kd oli mukana mukaisesti tehtiin äärimmäisen paljon töitä että sinne saatiin tämä kohta kolmekymmentäkahdeksan josta puhutaan niin sanottuna suomi poikkeuksena niin kuin debatissa kuvasin se oli vähintäänkin voisiko sanoa hektinen ja vaikea tilanne millä trilogineuvotteluissa tuota muotoilua sinne sisälle yritettiin saada sen tähden tiedän että se ei todellakaan ole mikään hyvä muotoilu eikä sellainen joka olisi ollut voisiko sanoa yksioikoinen ja helppo eu lainsäädäntöön sisälle kirjata mutta se oli se ainut mitä sinne saatiin koska se vaara oli että todellakaan me emme tänään olisi edes tässä tilanteessa keskustelemassa vaan tuo arvopaperiasetus olisi voinut yksioikoisesti kieltää suorat tilit kokonaisuudessaan ja meille olisi tullut niin kuin monet isot eu maat ajoivat pelkästään tämä hallintarekisterijärjestelmä joka siellä heillä on käytössään ehkä keskustelussa on hyvä muistaa että hallintarekisterit siis muissa eu maissa ovat todellakin se vallitseva jotakin sellaista joka nyt oltaisiin luomassa tällä asetuksella vaan todellakin suomi kamppaili sen puolesta että pystyi tämän oman järjestelmänsä säilyttämään ehkä sekin on hyvä myöskin todeta että eihän tämä tilanne tällä hetkellä unelmatilanne ole myöskään suomen näkökulmasta kyllä tämä meidän järjestelmämme vuotaa ollaan ihan rehellisiä kyllä meidän järjestelmämme tälläkin hetkellä vuotaa ulkomaisia hallintarekistereitä ei ole tähänkään mennessä voitu säännellä suomesta käsin eikä myöskään olla pystytty todellakaan estämään suomalaisia sijoittamasta ulkomaisten järjestelmien kautta ja sen tähden sitäkin suurempi syy on sille että meidän pitäisi suomessa erityisesti olla edistämässä että eussa mentäisiin laajaan yhteistyöhön verotarkastuksissa ja myöskin automaattista tietojenvaihtoa kehitettäisiin eteenpäin niin kuin nyt tämän vuoden alusta automaattista tietojenvaihtoa on voitu tehdä tämä tosin helpottaa ainoastaan verottajan tietojen saamista niiltä osin kuin nyt sitten helpottaa ei yhteisöjulkisuusnäkökulmaa joka meillä on ollut tärkeä meillä on paljon muun muassa taloustoimittajia jotka seuraavat juuri tätä yhteisöjulkisuutta ja ja meillä se on ollut ihan tapa että esimerkiksi erilaisissa talouslehdissä raportoidaan näitä

tässä tilanteessa heitä mutta tosiaankin on tärkeää muistaa se että tähänkin mennessä suomalaiset ovat näin voineet tehdä ja ja jos se on haluttu tehdä laillisesti niin verottajahan saa tiedon suomalaisten sijoituksista ulkomailla jos niitä tuloutetaan suomeen ja silloin jos on ollut tämmöinen tietojenvaihtosopimus sitten taas totta kai niiltä jotka ovat halunneet piilotella näitä se on tietenkin ollut rikollista toimintaa niin niin kuin se on vastaisuudessakin rikollista toimintaa jos jättää veronsa maksamatta suomeen arvoisa puhemies on myös syytä huomioida se että me tällä emme ole tosiaankaan muuttamassa suomen asiantilaa mutta tämä tulee tästä asetuksesta hallintarekisteröinti tulee eu asetuksesta eli se että se ulkomailla on mahdollista koska yksi keskeisimmistä asetuksen tuomista muutoksista on että arvopaperin liikkeelle laskijalla on oikeus valita käyttämänsä arvopaperikeskus euroopan unionin alueella hyväksytyistä arvopaperikeskuksista elikkä tästä niin sanotusta eu passista on kyse

tai nykyään voidaan sitten siirtää siihen ulkomaiseen arvo osuusjärjestelmään mutta mitä tässä tilanteessa sitten pitäisi tehdä jotta se kaikkein tärkein sen asian ytimessä oleva tilanne saataisiin parannettua elikkä se että kyse ei ole niinkään siitä ovatko nämä arvopaperit hallintarekisterissä vai suorassa tiliomistuksessa vaan siitä että me saamme sen avoimuuden ja

saada tiedot siitä kuka omistaa missä omistaa ja paljonko omistaa tässä ehkä sitten tullaan siihen tilanteeseen jossa voisi sanoa että nämä nämä hallituksen mietinnössä esittämät ponnet ovat löysästi muotoiltuja se se moite moite täytyy antaa ja vaikka kuulimme että tänään on aloitettu selvittämään esimerkiksi tätä sanktioveroehdotusta elikkä lähdeveron tasoa niin niin kyllähän tämä vähän myöhäisessä vaiheessa tulee ja ponsien muotoilut ovat sentyyppisiä että näitä asioita olisi pitänyt selvittää aikaisemmin ja nämä ponnet olisi pitänyt kyllä saada jämäkämpään muotoon ehkä voisi vielä todeta sen että niin paljon kuin itse toivon että tämä lähdeverokohta toteutuisi ja että tämän mukaisesti voitaisiin menetellä niin niin kyllä tässä tietysti pieni epäilys hiipii siitä että onkohan tämä nyt sitten sen mukaista että me voimme voimme tämän asetuksen mukaan toimia siinä mielessä olisi toivonut että hallitus esimerkiksi tätä asiaa olisi jo hyvissä ajoin lähtenyt selvittelemään komissiosta eikä nyt tässä vaiheessa koska koska tässä voi ajatella että saattaisiko tämä asettaa sitten nämä kotimaiset toimijat jotenkin eriarvoiseen asemaan tietenkin tässä täytyy muistaa tämä oikeasuhtaisuus jos jotkut piilottelevat omistuksiaan eikö silloin voitaisi sanktionomaisesti myöskin tätä lähdeveroa nostaa mutta tämä on

ehdottomasti olisi pitänyt selkeämmin ja jämäkämmin ilmaista elikkä esimerkiksi niin että että eduskunta edellyttää että valtioneuvosto välittömästi valmistelee kansalliseen lainsäädäntöön tarvittavat muutokset joilla suomessa verovelvollisten sijoittajien tai niiden käyttämien kotimaisten ja ulkomaisten säilyttäjien on ilmoitettava kotimaiset omistuksensa mukaan lukien omistukset käyttämiensä sijoitusyhtiöiden kautta julkiseen omistusrekisteriin esimerkiksi vaikka patentti ja rekisterihallituksen ylläpitämään

tässä ainut mahdollisuus tavallaan on nimenomaan sälyttää tälle sijoittajalle lisää näitä näitä velvoitteita ja tämä

hallituspuolueitten muotoilema ponsiesitys on on niiltä osin löysähkö toki on hyvä kun tässä kolmannessa ponnessa todetaan että että valtioneuvosto selvittää nämä kansalliseen harkintaan perustuvat seuraamussäännökset kokonaisuudessaan tämä on varmasti ihan tarpeellista tässä vaiheessa mutta täytyy todeta että että ehdottomasti jotta verottajan tiedonsaanti ja yleisöjulkisuus voidaan turvata nämä asiat olisi pitänyt laittaa aikaisemmin liikenteeseen ja tämän mietinnön mukana olisi pitänyt pyrkiä tuomaan samanaikaisesti

toiseen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

asiasta keskeytettiin kahdeskymmeneskahdeksas neljättä kaksituhattaseitsemäntoista pidetyssä täysistunnossa ja nyt keskustelua

arvoisa herra puhemies neljäskymmenes kansallispuisto on perusteilla ja avajaiset ovat seitsemästoista kesäkuuta paikalla tasavallan presidentti sauli niinistö ja myös ympäristövaliokunta tämä on itsenäisyyden juhlavuoden hankkeita hieno hanke ja olen ollut alusta alkaen puhumassa hossan kansallispuiston puolesta muitakin vaihtoehtoja oli ja hyviä vaihtoehtoja nekin olivat mutta hossa oli kieltämättä paras on paikallisten tuki yrittäjien tuki kuntalaisten tuki takana kainuu on sellaista aluetta missä tällaisia matkailun ja elinkeinojen virkistämiseen tähtääviä hankkeita tarvitaan yksi euro kansallispuistoihin tuo kymmenen euroa takaisin paikalliselle elinkeinoelämälle olen ollut tätä keskustelua salissa avaamassa mielelläni olen sitä myös päättämässä